päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista

arvoisa puhemies ärade talman suomi on vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi uudistuva välittävä ja turvallinen maa jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä yhteiskunnassamme vallitsee luottamus näin määrittelemme hallitusohjelmassa suomen tulevaisuuden vision kiteytetysti hallitusohjelma on strateginen muutosohjelma sen ytimessä on mainitsemani vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi laadittu visio suomelle nykytilasta visioon pääsemiseksi on hallitus määritellyt suomelle kymmenen vuoden tavoitteet painopisteet ja sen jälkeen hallituskauden tavoitteet hallituskauden tavoitteet on määritelty kärkihankkeiksi joita viedään määrätietoisesti eteenpäin kärkihankkeiden ja reformien toteuttamiseksi hallitus on tehnyt yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman josta tänään keskustelemme arvoisa puhemies toimintatavan muutos on suuri kärkihankkeet ovat pääosin poikkihallinnollisia ja vaativat tiivistä kollegiaalista työskentelytapaa kärkihankkeiden tarkoituksena on saavuttaa hallituskauden tavoite tällä ei ole mitään tekemistä leikkausten paikkaamisen kanssa hallitus aloitti oman uudistustyönsä hallitusohjelmasta ja työskentelytavoista suomen ongelmat ovat sitä luokkaa että hallitustyön on oltava aiempaa tavoitteellisempaa strategista johtamista noudatetaan jo lähes lähes kaikilla elämänaloilla nyt se oli korkea aika tuoda politiikkaan hallitusohjelmassa on tietoisesti unohdettu hallinnon rajat voimme paremmin keskittyä isoihin asioihin ja tehdä ne kunnolla ministereiden määrä on vähentynyt ja hallitus toimii tiiminä hallituksen strategisen hallitusohjelman tiedonantokeskustelu käytiin toinen päivä kesäkuuta eduskunnassa tämän jälkeen hallitus on laatinut vaalikauden julkisen talouden suunnitelman vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksen sekä nyt käsittelyssä olevan kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanosuunnitelman

välttämättömiä uudistuksia viiden painopisteen kautta työllisyys ja kilpailukyky osaaminen ja koulutus hyvinvointi ja terveys biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä ja normien purku lisäksi toteutamme reformeja kuten eläke sote uudistuksen karsimme kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistamme alue ja keskushallintoa panostamme kärkihankkeisiin koska muutos tarvitsee toteutuakseen myös investointeja kärkihankerahoituksella ei paikata budjettileikkauksia kärkihankkeilla ajetaan eteenpäin laaja alaisia uudistuksia palautetaan säädösympäristöön ketteryyttä lisätään kilpailua ja edistetään digitaalisen palveluliiketoiminnan läpimurtoja hallitus panostaa kertaluonteisesti miljardi euroa kärkihankkeisiin ja on päättänyt julkisen talouden suunnitelmassa rahoituksen kohdennuksesta vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista painopistealueittain seuraavasti

teollisuussijoituksen ja tekesin uusilla instrumenteilla sekä finnveran välirahoitusohjelmalla yhteensä noin kuudellasadalla miljoonalla eurolla lisäksi euroopan strategisten investointien rahasto ja sen käyttäminen mahdollisimman tehokkaasti täydentää hallituksen linjauksia kasvurahoituksen kasvurahoituksen vahvistamiseksi edellisen hallituksen kaksi viimeisintä budjettia ovat ylittäneet eun salliman kasvu ja vakaussopimuksen kolmen prosentin alijäämärajan tämä on estänyt yhden suuren valtiovetoisen rahaston kokoamisen tämän hallituksen tavoitteena on että saamme yksityisiä euroopan strategisten investointien rahastoja ja yksityisiä toimijoita hyödyntäen vähintäänkin miljardiluokan kokonaisuuden aikaan yritysten kasvun rahoittamiseksi osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla uudistamme peruskouluamme kaksituhattakaksikymmentä luvulle tuomalla uutta pedagogiikkaa pedagogiikkaa uusia oppimisympäristöjä ja digitaalista oppimista koulujen arkeen tuomme tunnin liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kansallisesta panostuksesta tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan on saatava aikaan enemmän uutta liiketoimintaa ja kasvua tämän vauhdittamiseksi otamme käyttöön uusia tekesin rahoitusinstrumentteja tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille korkeakouluopinnoissa mahdollistetaan paremmin ympärivuotinen opiskelu nopeutamme siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankekokonaisuuden tavoitteena nykyistä asiakaslähtöisemmät vaikuttavammat kustannustehokkaammat ja paremmin yhteensovitetut palvelut esimerkiksi sote palvelujen toimintamalleja nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota lisätään toteutamme perustulokokeilun ja ja mahdollisuuksia osatyökykyisyyteen lisätään lapsi ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla ikäihmisten kotona tapahtuvaa hoito ja hoivatyötä helpotetaan arvoisa rouva puhemies biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeissa tavoitteenamme on luopua hiilenmustasta energiapolitiikasta ja nostaa uusiutuvan energian osuus kaksituhattakaksikymmentä luvulla yli viiteenkymmeneen prosenttiin

itämeren ja vesien suojelemiseksi suomalainen ruuantuotanto tehdään kannattavaksi esimerkiksi purkamalla normeja ja yksinkertaistamalla lupa ja ilmoituskäytäntöjä viljelijöiden hallinnollista taakkaa vähennetään ruuan kauppatasetta parannetaan esimerkiksi luomalla edellytyksiä uusien vientikanavien avaamiseksi toimintatavat painopistealueella toteutetaan hallitusohjelmaa läpileikkaavia uudistustoimia koko hallitus on esimerkiksi määrätietoisesti sitoutunut turhan sääntelyn ja byro kratian purkamiseen sekä säädösten sujuvoittamiseen nämä asiat koskevat kaikkia hallinnonaloja uuden lainsäädännön valmistelussa etsitään jatkossa entistä enemmän vaihtoehtoja sääntelylle ja pohditaan tarkasti erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia lisäksi digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöjen syntymistä vauhditetaan ja kaikille julkisille palveluille valmistellaan digitalisoinnin periaatteet jo syksyn kaksituhattaviisitoista aikana hallitus perustaa myös eduskunnankin jo pitkään esittämällä tavalla säädösten vaikutusarviointilautakunnan ministeriöiden lainvalmistelun tueksi reformeilla hallitus toteuttaa sote uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen myötä uudistaa myös alue ja keskushallintoa kustannuksia karsimme miljardilla eurolla vähentämällä niiden tehtäviä ja velvoitteita tulevaisuuden kunta hankkeessa puolestaan määritetään parlamentaarisen valmistelun pohjalta kuntien roolia ja tehtäviä sekä suhdetta itsehallintoalueisiin sote uudistuksen ja kuntien velvoitteiden keventämisen yhteisvaikutuksen kestävyysvajeen kattamiseen on arvioitu olevan noin neljä miljardia euroa arvoisa puhemies strategisen hallitusohjelman toimeenpano sisältää runsaasti muutoksia vanhoihin toimintatapoihin ne uudistavat suomalaista yhteiskuntaa ja vahvistavat kansantalouden kasvuedellytyksiä jokaiselle kärkihankkeelle on nimetty vastuuministeri ja kaikilla painopistealueilla on omat ministerityöryhmänsä hallitus varmistaa kärkihankkeiden toteutumisen aktiivisella seurannalla ja ohjauksella strategiaistunnoissaan joita järjestetään pääsääntöisesti kahden viikon välein niissä todetaan kärkihankkeiden etenemistilanne lisäksi kärkihankkeiden vaikuttavuutta seurataan indikaattoreilla ja sama koskee reformeja

toimeenpanosuunnitelmassa on kyse muutosohjelmasta jonka toteuttamiseen hallitus on voimakkaasti sitoutunut meidän on nyt rohkeasti uudistuttava ja uudistumisen pitää näkyä jatkuvana tilana ja vireenä hyvinvointiyhteiskuntamme luottaa aivan liikaa velanantajiemme hyvään tahtoon siksi suomen suunta on oikaistava nyt tai ei koskaan ei pidä vitkutella kunnes tuo luottamus katoaa siinä siinä tapauksessa muutokset vievät meitä emmekä me muutosta mahdollisuuksiin on tartuttava ennakkoluulottomasti meissä jokaisessa piileskelevä piileskelevä uudistaja on rohkaistava astumaan esiin ja sitten vain toimeksi pelotta ja reippaasti

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmä edustaja ala nissilä

arvoisa puhemies kiitos pääministerille puheenvuorosta oli tärkeitä alkuja ja lähtöjä suomelle suomen talous työttömyys ja velkaongelmat johtuvat pitkälti siitä että emme ole vuosiin kyenneet yhteiskuntana uudistumaan viime vaalikaudella käytännössä lähes kaikki jäi tekemättä uudistaminen on sitä että asioita tehdään kokonaan uudella tavalla sitä tarvitaan jatkuvasti kun elämme eurossa ja koko ajan muuttuvassa maailmassa meidän suomalaisten leipä ohenee ohenemistaan jos emme tee rohkeita ratkaisuja keskustalle tekemättömyys ei ole vaihtoehto suomi on laitettava kuntoon on saatava lisää työpaikkoja palvelut on turvattava heikommassa heikommassa asemassa olevista on pidettävä huolta ja koko maata pitää kehittää tasapainoisesti hallitus on osoittanut miljardi euroa seuraaville kolmelle vuodelle tulevaisuutta siis rakennetaan määrätietoisesti uudistamisen lisäksi joudumme myös säästämään mutta näitä asioita ei pidä tietoisesti sotkea sotkea keskenään tänään keskustelemme siitä millainen suomi on tulevaisuudessa kymmenen vuoden päästä ei ole sattumaa että suuri osa hallituksen uudistuksiin osoittamista rahoista käytetään työllisyyden koulutuksen biotalouden yhdistelmään suomeen saadaan lisää työpaikkoja kun tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme ja otamme laajan maamme voimavarat täysimääräisesti käyttöön kestävään kehitykseen perustuva biotalous on lupaava mahdollisuus työpaikkoihin mutta se edellyttää huippuosaamista siksi hallitus toteuttaa isoimman koulutuksen uudistuksen uudistuksen vuosikymmeniin keskusta pitää tärkeänä että hallitus on osoittanut kuusisataa miljoonaa euroa suomen teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ilman toimivia liikenneyhteyksiä koko maan voimavaroja ei saada käyttöön jos nyt emme laittaa tätä asiaa kuntoon meillä on kohta paljon paljon suurempi lasku edessä samaan aikaan on tehtävä suomalainen työ uudelleen kannattavaksi ennen kaikkea madaltamalla työllistämisen hintaa ja purkamalla tarpeetonta byrokratiaa suomalaisia pitää vapauttaa työntekoon yrittämiseen ja sujuvampaan arkeen keskusta vetoaa edelleen sen puolesta että työmarkkinoilla kyetään sopimaan kilpailukykymme parantamisesta viemällä uudistukset määrätietoisesti läpi valamme uskoa ja luottamusta siihen suomeen kannattaa investoida luoda työpaikkoja ja rakentaa koteja parempi työllisyys on myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa suomeen tulevien ihmisten parasta kotouttamista kotouttamista keskusta haluaa ottaa käyttöön uudenlaisia ratkaisuja ja kokeiluja maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja työllistymiseksi arvoisa puhemies sosiaali ja uudistaminen on välttämätöntä jotta voimme turvata lähipalvelut jokaiselle suomalaiselle koko suomessa ja myös tulevaisuudessa jos sote olisi alun alun alkaen tehty laajassa yhteistyössä yli puoluerajojen olisimme jo pitkällä se ei valitettavasti toteutunut nyt hallitus linjaa uudistuksen ensi kuussa ja olemme valmiita yhteistyöhön keskusta tukee hallitusohjelman kirjausta jonka mukaan palvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle tällainen ratkaisu mahdollistaa ylipäätään laajemman päätösvallan siirron alueille niiden kehitykselle tärkeissä asioissa sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamista tarvitaan myös siksi että rahat riittäisivät alati kasvavat menot on saatava hallintaan keskusta pitää tärkeänä että hyvinvointiyhteiskuntaa muutoin uudistettaessa painopistettä siirretään kotien hyvinvoinnin tukemiseen niin lasten nuorten perheiden palvelujen kuin omaishoidon parantamisella arvoisa puhemies muutenkin epävarmoina aikoina muutos voi huolestuttaa ja jopa pelottaa koska se merkitsee usein jostain vanhasta luopumista ja kokonaan uuden alkua kuitenkin juuri nyt kykymme uudistaa uudistua mahdollistaa uudet työpaikat ja turvaa hyvinvointiamme keskustan eduskuntaryhmä tukee hallitusta sen poikkeuksellisen vaativassa tehtävässä tähdennämme että nyt jos koskaan suomen ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan yhteistyötä rakennetaan nyt yhdessä työllisyyden siltaa tehdään muutos ja laitetaan suomi yhdessä kuntoon arvoisa puhemies kärkihankkeet ovat järkihankkeita
perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja eerola

arvoisa rouva puhemies

kaupallisten alojen erityisasiantuntijoita suomen vientimahdollisuuksien kasvattamiseksi hallituksen panostus suomen viennin vauhdittamiseksi on siis merkittävä arvoisa puhemies uusien työpaikkojen luomista suomeen tukevat myös muut hallituksen kärkihankkeet ja tätä perussuomalaiset tervehtivät ilolla hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita etenkin hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan sekä kiertotalouden edistämiseen suunnattu kärkihanke suurimmat mahdollisuudet nähdään nestemäisten biopolttoaineiden sekä biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa samalla lisätään maatalouden ravinne ja energiaomavaraisuutta keskeinen resurssi tässä työssä ovat hyvinvoivat metsämme puun käyttöä monipuolistetaan ja talousmetsiä hyödynnetään entistä tehokkaammin kuitenkaan ympäristöä unohtamatta perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että kaikkea tätä edellä mainittua tukee erinomaisesti myös hallituksen tekemä päätös liikenneverkon korjausvelkatoimenpiteisiin ryhtymiseksi arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat tyytyväisiä että opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeisiin on sisällytetty alueelliset kielikokeilut ja koulutusviennin edistäminen toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan mahdollistetaan jonkin muun kielen opiskelu perussuomalaiset pitävät tätä hyvänä ensiaskeleena kohti ruotsin kielen täyttä vapaaehtoisuutta eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille puolestaan asetetaan vihdoinkin lukukausimaksut mikä on järkevää tässä taloudellisessa tilanteessa me emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille ja samaan aikaan leikata omien kansalaisten etuisuuksista hyvänä asiana pidämme myös sitä että kärkihankkeilla edistetään korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella myös kesäisin ja peruskoululaisten mahdollisuuksia liikkua ainakin tunti päivässä paitsi että liikkumattomuus aiheuttaa mittavat kustannukset kansantaloudelle edustaja gustafsson se myös heikentää yksilöiden hyvinvointia perusasiat on laitettava kuntoon peruskunto kuntoon myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulee olemaan yksi tämän hallituskauden suurimmista ponnistuksista sote uudistuksen huolellisen toteuttamisen lisäksi perussuomalaiset pitävät tärkeänä sosiaaliturvajärjestelmän perkaamista käsillä oleva pakolaiskriisi edellyttää maahanmuuton kustannuksiin liittyvän selvityksen ja mahdollisten uudistusten tekemistä mahdollisimman nopealla aikataululla

on selvitettävä mikä on yhteiskuntamme kantokyky yhteiskunnan on pystyttävä huolehtimaan kansalaisistaan ja siksi tervehdimme tyytyväisyydellä niitä kärkihankkeita joiden avulla pyritään parantamaan niin lapsi ja perhepalveluita ikäihmisten koti ja omaishoitoa kuin myös osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia vaikka taloudelliset ajat ovat tiukat on väestön hyvinvoinnista huolehdittava

arvoisa rouva puhemies

tästä on kärkihankkeissakin kysymys hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet sekä julkisen sektorin julkisten palveluiden että yksityistä sektoria koskettavan digitalisoinnin osalta erityisen lupaavaa on että käyttäjälähtöisyys on läsnä kaikissa hankkeissa nyt on pidettävä huoli ettei digitalisointi jää hallinnon sisäiseksi puuhasteluksi ja ettei sitä pilata pilata hitailla aikatauluilla tavoitteeseen pääseminen vaatiikin hallitukselta vahvaa poliittista johtamista yksi polttavimmista ongelmista suomessa on onnettoman heikko työllisyystilanne tätä vastaan hallitus käy johdonmukaisella työlinjalla kannustinloukkujen purkaminen työllistämisen kynnysten madaltaminen ja työnvälityksen uudistaminen ovat tärkeitä työllisyyttä lisääviä uudistuksia tärkein kokonaisuus tällä saralla on paikallisen sopimisen lisääminen suomen työmarkkinat on yksinkertaisesti saatava toimimaan nykyistä tehokkaammin tulevien vuosikymmenien parempaa talous ja työllisyyskehitystä osaltaan tukee myös kertakohdennus liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen arvoisa puhemies asiakaslähtöisten palveluiden kärkihankkeessa hienoa on esimerkiksi palvelusetelin pilotoinnin ja käytön laajentaminen tästä on kotikaupungissani jyväskylässä hyviä kokemuksia kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa että suomalaiset saavat laadukkaita sosiaali ja terveydenhuollon palveluita kun ihmiselle annetaan vapaus valita syntyy myönteinen kannustinvaikutus palveluiden laadun parantamiseen siitä hyötyvät kaikki terveyden edistämisen kärkihankkeesta haluaisin nostaa esiin tunti liikuntaa päivässä tavoitteen sen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille on paljon arvokkaampaa kuin siihen kohdennettava rahasumma fyysisen aktiivisuuden lisääminen vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista

suomalainen koulu on muutenkin päivitettävä nykyaikaan peruskoulun on tarjottava diginatiivilapsille valmiudet elämää varten ja siinä aivan keskeistä ovat digitaalisen maailman vaatimat tiedot ja taidot osaamisen ja koulutuksen uudistamisen kärkihankkeilla tälle rakennetaan edellytyksiä kolmellasadalla miljoonalla tutkimus ja innovaatiotoiminta saavat lisää resursseja myös esimerkiksi puhtaiden ratkaisujen ja biotalouden kärkihankkeessa arvoisa puhemies kärkihankkeissa eräs kantava teema on vastuu ympäristöstä jonka haluamme säilyttää puhtaana myös tuleville sukupolville kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota esimerkiksi tavoitteeseen tuontiöljyn kotimaisen käytön puolittamisesta kaksituhattakaksikymmentä luvun aikana sekä kivihiilen käytöstä luopumisesta tavoite on erittäin kunnianhimoinen mutta siihen kannattaa pyrkiä sekä ympäristöllisistä että taloudellisista syistä puhdas luonto on tärkeä itsessään se on myös imagovaltti ja elinkeinotoiminnan mahdollisuus esimerkiksi kestävän matkailun alalla hallitus on sitoutunut luontopolitiikan kärkihankkeella turvaamaan luonnonsuojelun tason suomi saa uuden kansallispuiston sata vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vientivetoista kasvua edistetään vahvistamalla team finland verkostoa huolella valittuihin edustustoihin eri puolilla maailmaa lisätään kaupallis taloudellista asiantuntemusta tukemaan kauppojen aikaansaamista myös turhien normien ja sääntelyn purkaminen saa kokoomuksen eduskuntaryhmän vahvan vahvan tuen arvoisa puhemies vaikka rahalliset kohdennukset ovat merkittäviä ei kärkihankkeissa kuitenkaan lopulta ole kyse rahasta kaikkein on mitä uutta saadaan aikaan ja miten tekeminen oikeasti muuttuu monilla näillä toimilla sysätään liikkeelle uudenlaista kehitystä parhaimmillaan ne ovat keinoja mullistaa ajattelua ja tekemistä kokoomus on painottanut että nämä panostukset on suunnattava todellisen uuden luomiseen ja suomen uudistamiseen suomi on päivitettävä uudelle tasolle ja suomalaisille on luotava paremmat mahdollisuudet kilpailla ja pärjätä muuttuvassa maailmassa se on kärkihankkeiden koko idea tätä tulemme tietysti vaatimaan myös jatkossa kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa hallitukselle täyden tukensa

arvoisa puhemies

näin tylyn tuomion antoi luottoluokituslaitos standard poors kahdeskymmenesviides syyskuuta ulkomainen ammattitarkkailija kyllä tajuaa että neljän miljardin leikkaukset vaalikaudessa heikentävät kasvua paljon enemmän kuin pienen osan väliaikainen palautus voisi korjata nämä kärkihankkeet edustavat vuositasolla yhtä promillea kansantuotteesta siis yhtä prosentin sadasosaa tätä touhuahan on arvosteltu myös kotimaassa tällaisia paketteja on helppo tehdä ensin leikataan sitten palautetaan ja palautusta mainostetaan kasvupakettina

sanoi oppositiojohtaja juha sipilä sama mies joka juuri äsken mainosti palautusta kasvupakettina arvoisa puhemies esitän ensin sdpn näkemyksen aidon kasvun edellytyksistä ja lopuksi oman vaihtoehtomme viisi järkihanketta kaksi viikkoa sitten teimme hallitukselle välikysymyksen koulutuksesta suomi tarvitsee vahvan perustutkimuksen josta syntyy laaja innovaatioiden kirjo fiksu valtio ei määrää etukäteen mihin saa ja mihin ei saa panostaa tekes on sijoittanut peliteollisuuteen kaksikymmentä miljoonaa euroa alan liikevaihto on kasvanut kahteen miljardiin euroon jo yksin supercellin isänmaallisten omistajien yhtenä vuonna maksamat verot ovat palauttaneet tekesin sijoituksen heti kymmenkertaisena takaisin

se leikkaa tekesin valtuuksista sataviisikymmentä miljoonaa joka vuosi poliitikoilla on selvästi suurempi viisaus kuin ammattilaisilla viimeksi näin ajateltiin seitsemänkymmentä luvulla neuvostoliiton naapurissa arvoisa puhemies kauppalehdessä kahdeskymmeneskolmas syyskuuta valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vattin uusi ylijohtaja anni huhtala lausui että nämä kärkihankkeet ovat tekohengitystä hän on kasvututkija eikä tainnut löytää näistä hankkeista mitään kasvua hänen ankarin kritiikkinsä kohdistuu biotalouden ohjelmaan kolmensadan miljoonan hankkeesta valtaosa käytetään erilaisiin maa ja metsätalouden tukiaisiin tämä on kummastuttanut kummastuttanut muitakin emmeköhän me nyt vaalikauden pärjäisi ilman uusia navetoita ja muita karjasuojia näin näin kirjoitti maatalousyrittäjä entinen keskustan kansanedustaja timo kaunisto maaseudun tulevaisuudessa maanantaina on helppo yhtyä kysymykseen tärkeisiin bioenergiahankkeisiin jää varsin vähäinen panos samoin paljon rummutettuun kiertotalouteen ilkeä sanoisi että kärkihankkeissa kiertotaloutta on se että raha kiertää yhdestä taskusta toiseen on lisäksi iso reikä jos navettanäpertelyn sijaan panostettaisiin kunnolla kaikkeen uusiutuvaan energiaan ja samalla uusiutuvaan energiarakenteeseen saisimme älykkäitä tehokkaita säästäviä ja kestäviä ratkaisuja sekä suomeen että maailman ilmastoteknologian markkinoille

aivan elintärkeää on maahanmuuttajien kotouttaminen tehdä suomesta kotouttamisessa maailman paras on käsittämätöntä että hallitus hapuilee tässäkin asiassa eikä ole osannut tehdä toimintamallia jolla maahanmuuttajat ohjataan nopeasti ja tehokkaasti yhteiseen työhön suomen tulevaisuuden hyväksi arvoisa puhemies näin lopuksi tämä vuosittainen yhden promillen kärkihankesatsaus on vahvasti ylimainostettu jos jalkapallojoukkueesta otetaan yksitoista pelaajaa ja annetaan takaisin yksi hallitus nimittää sitä maalivahtitoiminnan kärkihankkeeksi

arvoisa puhemies uudistuksia tarvitaan nyt jos koskaan vihreä eduskuntaryhmä haluaa uudistaa suomea hallituksella on mielestämme hyviä tavoitteita tuemme pyrkimystä ehkäistä köyhyyttä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä kohentaa osaamista edistää terveyttä ja lisätä työllisyyttä tavoitteiden lopullinen mittari on kuitenkin se miten ne näkyvät lopulta ihmisten arjessa valitettavasti emme usko esitettyjen keinojen riittävän tai toimivan riittävästi kärkihankkeisiin esitetty miljardi on paljon rahaa mutta moneen paikkaan ripoteltuna sillä ei saavuteta suuria monilla uudistuksilla lähinnä paikataan leikkausten tuomia ongelmia jos leikataan liikaa ja vääristä paikoista ja vuotavaan kohtaan lätkäistään kärkihanke ei kannata odottaa ihmeparannusta toisinaan taas ongelma on kunnianhimon puute kärkihankkeiden toteutussuunnitelmassa esitetään esimerkiksi noin kahtakymmentä uutta selvitystä mukava että välillä selvitetään ensin ja sitten toteutetaan pelkkä päätös selvittelystä ja selvityksen toimeenpanosta ei yleensä ole kuitenkaan suomea mullistanut hallitus aikoo esimerkiksi selvitellä työttömyysturvan muutoksia ilman selvityksiäkin voisi mahdollistaa ansiosidonnaisella yrittäjäksi ryhtymisen toimettomuuden sijaan hallitus haluaa koventaa velvoitteita ottaa vastaan työtä en pidä järkevänä että byrokraatti päättää mihin töihin kukin työtön laitetaan nekin resurssit voisi laittaa siihen että perustulokokeilu tehdään hyvin siinä ihmisiä ohjaa aktiivisuuteen taloudellinen kannustin eikä valtion virasto toinen esimerkki naisten työllisyyden edistäminen hallitus pyrkii jakamaan vanhemmuuden kustannuksia hyvä mutta kunnianhimo kannattaisi virittää korkeammalle kuusi plus kuusi plus kuusi mallilla myös isien hyvinvointia lisättäisiin tarjoamalla aidompi mahdollisuus aikaan lasten kanssa äitien työllisyyttä parannettaisiin tarjoamalla heille vaihtoehto käydä edes osa aikatöissä lasten ollessa pieniä myös köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on tärkeä tavoite valtiovarainministeriön selvityksen mukaan hallituksen leikkaukset kuitenkin osuvat rankasti muun muassa lapsiperheisiin opiskelijoihin ja eläkeläisiin olisiko kärkihankkeisiin voinut sisältyä reilumpi taakanjako olisiko silloin kenties löytynyt vähemmän huonoja vaihtoehtoja paikkailulta tuntuu erityisesti se että koulutus nimetään kärkihankkeeksi kun siitä leikataan miljardikaupalla lopulta uudistuksia tekevät kuitenkin ihmiset esimerkiksi opettajan luovuus voi olla aika kortilla jos arki menee yksinkertaisesti työtaakasta selviytymiseen toinen esimerkki paikkailusta on kansallispuiston perustaminen josta toki iloitsemme hymy hyytyy kuitenkin nopeasti kun luonnonsuojelun määrärahoja vähennetään ja ympäristöä suojaavia normeja heikennetään leikkausten ja uudistusten välillä onkin ristiriita se ei ole välttämättömyys eikä se johdu siitä että on päätetty sopeuttaa julkista taloutta vaan siitä miten on päätetty tehdä arvoisa puhemies jos haluamme digitalisaatiosta suomalaisen menestystarinan on aloitettava kouluista kaikilla asteilla kyse ei ole siitä että lapsen kouraan annetaan tabletti ja sanotaan että leiki nyt sillä puhumme uudenlaisesta lukutaidosta ja kokonaan uusista opiskelun menetelmistä niiden jatkuva kehittäminen ei ole helppoa tulemme tarvitsemaan paljon ideoita vihreä eduskuntaryhmä tukee hallituksen ajatusta lisätä kokeilukulttuuria suomessa nokia oli iso onnenpotku mutta se tuskin toistuu sellaisenaan tarvitsemme isoa joukkoa pieniä ketteriä yrittäjiä ja yritystä ja myös erehdystä varsinkin julkisen sektorin hankinnoissa pitäisi irrottautua ajatuksesta että vain suuri sähköisen palvelun monumentti voi olla kaunis erinomaista on että hallitus edistää kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä keinoja tähän löytyy lisääkin esimerkiksi sähkönkulutuksessa nettolaskutus tarkoittaisi että kotitalous voisi myydä uusiutuvaa energiaa verkkoon kun sitä on paljon tarjolla ja ottaa sähköä verkosta kun sitä itse tarvitsee lasku tai hyvitys tulisi erotuksesta kotitalouksien energiaa säästäviä remontteja varten taas voitaisiin ottaa käyttöön oma kotitalousvähennyksensä tai pieni rahastonsa vihreät julkaisikin eilen vaihtoehtonsa kärkihankkeiksi kärkemme ovat energiaremontti perustulo ja sosiaaliturvan uudistaminen sekä laadukas koulutus fiksujen yhdyskuntien suunnittelu ja maahanmuuttajien hyvä kotouttaminen ympäristöä säästävistä ratkaisuista tehtäisiin ihmisille ja yrityksille niin helppoja halpoja ja hauskoja että sitä tultaisiin ihailemaan ulkomailta samaan tapaan kuin suomalaista koulutusta on ihailtu meitä pidettäisiin edelläkävijänä uudistuneessa suomessa maahanmuuttajat kotoutuvat ja ovat mukana huolehtimassa ikääntyvän väestömme hyvinvoinnista kotouttaminen ehkäisee syrjäytymistä ja myös taloudellisesti viisasta uusiutuvassa suomessa myös kaupunkien ja yhdyskuntien kulutuksen tuottamisen ja liikkumisen tavat ovat kestävämmällä pohjalla ja fiksujen yhdyskuntien edistämiseksi on syntynyt uutta liiketoimintaa vientiä ja kasvua osa tavoitteistamme on yhteisiä hallituksen kanssa toivottavasti hallitus voi myös harkita hyödyntävänsä niitä suomi tarvitsee nyt kriittistä keskustelua ja pyrkimystä yhteistyöhön nyt on tilaisuus näihin molempiin

arvoisa puhemies hallitus on linjannut kärkihankkeitaan ja niille ohjattavaa rahoitusta on heti alkuun syytä ihmetellä mistä tämä rahoitus tarkalleen ottaen tulee on myös syytä ihmetellä mikä kärkihankkeiden tarkoitus on esimerkiksi koulutuksesta hallitus leikkaa kautensa aikana kumulatiivisesti jopa kolme miljardia ja antaa tästä sitten takaisin kärkihankkeena kymmenesosan kärkihankkeet ovat tilapäisiä mutta leikkaukset ovat pysyviä miten tällaisella toiminnalla voi suomesta tulla modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa kuten hallitus hurskaasti toivoo arvoisa puhemies vasemmistoliitto haluaa aidosti investoida tulevaisuuteen yksi tärkeimmistä keinoista on huolehtia siitä että yhtään nuorta ei syrjäytetä vaan kaikille osoitetaan nuoren kykyjen mukaan työ koulutus työharjoittelu tai kuntoutuspaikka nyt hallitus on nimennyt nuorisotakuun uudelleen yhteisötakuuksi ja leikkaa samalla yli puolet sen rahoituksesta vaikka työttömyys on huipussaan samaan aikaan suomen vientiteollisuus yskii se saadaan nousuun ainoastaan uusilla innovaatioilla tutkimuksella ja tuotekehityksellä mitä tekee hallitus leikkaa tekesin toimintarahoista lähes kolmanneksen leikkaa yliopistoilta leikkaa kilpaillusta tutkimusrahoituksesta koska haluaa ohjata rahoitusta itse valitsemilleen aloille innovaatiot eivät synny pakotetusti siksi hallituksen logiikkaa on todella vaikea ymmärtää tässä taloudellisessa tilanteessa jossa olisi satsattava koulutukseen ja tutkimukseen esimerkiksi joustavat opinpolut elinikäinen oppiminen ja toimiva aikuiskoulutus ovat vasemmistoliiton keinoja luoda koulutuksen kautta innovaatioita työllisyyttä ja taloudellista kasvua arvoisa puhemies rohkeammat panostukset työllistämiseen ovat tämänhetkisen suurtyöttömyyden aikana aivan välttämättömiä toivomme parlamentaarista työryhmää valmistelemaan perustulokokeilua perustulon tason tulee olla riittävän korkea ja kokeilujoukon riittävän monipuolinen jotta kokeilusta saadaan vertailukelpoisia tuloksia hallituksen suunnitteleman keppityöllistämisen sijaan tulisi keskittyä uusiin keinoihin joilla työmarkkinatukea voidaan joustavammin käyttää työllistämisen tukemisessa esimerkiksi viime hallituskaudella lanseerattu työttömyysturvan kolmensadan euron suojaosa on selvitysten perusteella kannustanut tuhansia työttömiä osa aikaiseen työhön ruotsissa sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi ovat lisääntyneet lisääntyneet sellaisissa työpaikoissa joissa on siirrytty kokeilemaan kuuden tunnin työpäivää entisellä palkalla tätä kohti olisi siirryttävä myös suomessa työpäivää lyhentämällä on myös mahdollista jakaa työtä useamman työntekijän kesken ja vähentää työttömyyttä esitämmekin työajan lyhentämisen kokeilua mukaan kärkihankkeisiin arvoisa puhemies kun hallitus loi kärkihankkeitaan ei tämänhetkisen pakolaiskriisin laajuudesta tiedetty vielä mitään kotouttamispolitiikan tulisi nykytilanteessa ehdottomasti olla yksi hallituksen kärkihankkeista on hyvä että hallitus toimi kuten muun muassa edustaja sarkkinen jo aiemmin esitti ja perusti turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksen tornioon on sekä turvapaikanhakijoiden että suomen etu että kaikki turvapaikanhakijat rekisteröidään heti maahantulon yhteydessä

ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja henriksson

arvoisa puhemies koko suomen itsenäisyyden ajan kunnat ovat vastanneet lähidemokratian turvaamisesta olemme tottuneet siihen että päätökset eri palveluista esimerkiksi vanhustenhuollosta tehdään lähellä niitä ihmisiä jotka käyttävät näitä palveluja hallituksen historiallisen suuret uudistukset ovat nyt muuttamassa tätä keskeistä periaatetta hallitus haluaa luoda jättimäisiä jättimäisiä itsehallintoalueita joiden tehtävänä on sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen nämä alueet hoitaisivat lisäksi ilmeisesti myös valtion aluehallinnon sekä pelastustoimen ehkä myös osan koulutuksesta monia palveluita koskeva päätöksenteko tullaan viemään hyvin kauas yksittäisestä kansalaisesta tämän vuoksi on mielenkiintoista että perinteinen kuntapuolue keskusta on nyt eturivissä ajamassa uudistusta joka tulee viemään kunnilta suuren osan niiden tehtävistä ministeri vehviläinen mitä tämä oikeastaan merkitsee onko asia loppujen lopuksi niin että olette ajamassa peiteltyä jättimäistä kuntauudistusta

arvoisa puhemies hallituksella on myös huomattavasti vähemmän mairittelevia hankkeita hallitus selvittää asumisperusteista sosiaaliturvaa muun muassa maahanmuuton kustannuksia selvitetään tässä hallituksella on on aivan toisenlainen näkemys kuin meillä hallitus näyttää pitävän maahanmuuttoa ennen kaikkea kustannuskysymyksenä ruotsalainen eduskuntaryhmä näkee sen sijaan maahanmuuton suomelle antamat mahdollisuudet olemme tietysti valmiita myöntämään että siihen sisältyy myös haasteita ja tuolloin kyse on ensisijaisesti hyvästä kotouttamisesta kotouttaminen ansaitsee tämän vuoksi suuren prioriteetin suuremman kuin kärkihankkeet jotta suomeen nyt tulevat turvapaikanhakijat pääsevät nopeasti osaksi yhteiskuntaamme kieltenopetus mahdollisuudet muuhun koulutukseen ja työllistymiseen ovat tässä avainsanoja tänne turvapaikanhakijoina tulleille tulee myöntää työlupa heti niin että he voivat saada nopeasti työtä tilanne ei suoranaisesti parane että hallitus on nyt ilmeisesti nopeasti selvittämässä mahdollisuudet erillisen sosiaaliturvajärjestelmän luomiseen turvapaikanhakijoille eduskuntaryhmämme sanoutuu voimakkaasti irti tästä ehdotuksesta emme halua yhteiskuntaa jossa on a ja b luokan ihmisiä vaan yhteiskunnan jossa kaikki ovat samanarvoisia alkuperästä riippumatta arvoisa pääministeri onko koko teidän hallituksenne tämän ehdotuksen takana ja juuri tätäkö te haluatte todella priorisoida

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit arvostavat hallituksen pyrkimystä etsiä uusia keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseksi ja uuden kasvun luomiseksi tässä työssä tahdomme olla mukana hallituksen kärkihankkeiden parasta antia ovat bio ja kiertotaloudelle asetetut tavoitteet sekä pyrkimykset parantaa yritysten kilpailukykyä olemme hallituksen kanssa samaa mieltä siitä että tässä on maamme tulevan menestyksen ja kasvun tie kristillisdemokraatit edistävät suomessa euroopassa sosiaalista markkinataloutta jossa yksilön ja yrittäjyyden vapautta ja vastuuta korostetaan ja jossa talouden tuottoja käytetään inhimillisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen kärkihankkeita reformeja arvioidessamme tarkastelemme ennen kaikkea hallituksen toimien oikeudenmukaisuutta rehellisyyttä ja johdonmukaisuutta esimerkiksi kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on tavoitteena hyvä mutta samalla on muistettava että merkittävä osa kuntien velvoitteista takaa heikoimmassa asemassa olevien elintärkeitä oikeuksia ja palveluja normien purku ei saa tarkoittaa kenenkään jättämistä heitteille arvoisa rouva puhemies suomi on uuden edessä muutoksia on tehtävä vuonna kaksituhattakolme saksa oli vastaavassa tilanteessa ja he käynnistivät työreformin sen käynnistivät sosiaalidemokraatit ja saattoivat loppuun kristillisdemokraatit muutoksessa olivat mukana kaikki yhteiskunnan merkittävät toimijat aikaa siihen meni kaksitoista vuotta ensin ammattiyhdistysliike vastusti lopussa se kiitti muutosta ensin työttömyys kasvoi lopulta väheni ensin palkat joustivat sitten nousivat nyt saksan työttömyysaste on noin kuusi pilkku viisi prosenttia voisimmeko oppia jotain siitä kuinka saksa nousi vaikeuksistaan arvoisa puhemies lets tällä hallituksella on enemmän kärkihankkeita kuin ministereitä onko se sitten hyvä vai huono asia tulevaisuus näyttää joskus vähemmän olisi enemmän ja enemmän olisi vähemmän kärkihankkeiden runsauden vuoksi olisi ehkä oikeampi puhua hallitusohjelman toimeenpano ohjelmasta tai pikemminkin tavoiteohjelmasta toimintasuunnitelma jää edelleen strategiselle jopa vision tasolle koska hankkeet vain paikkaavat säästöjä muualla esitetyt tavoitteet ovat pääosin hyviä jopa erinomaisia ja niihin on helppo yhtyä mutta voidaanko ne saavuttaa pääministerin ilmoitus herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia joten tässä muutama kysymys hyvinvoinnin kärkihankkeena edistetään terveyttä ja hyvinvointia kuitenkin ensi vuoden budjetissa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta leikataan neljä pilkku kaksi miljoonaa työterveyslaitokselta kahdeksan miljoonaa ja erityishankkeista lähes neljä miljoonaa euroa myös valtion rahoitus terveydenhuollon tutkimukseen vähenee kuusi pilkku seitsemän miljoonaa ja kuntien hankkeita leikataan viidellä pilkku neljällä miljoonalla eurolla samalla kärkihankkeisiin satsataan kaksikymmentäkolme pilkku viisi miljoonaa ja se saadaan näyttämään isolta panostukselta mutta itse asiassa se on leikattu pois muusta hyvinvointityöstä hallitus panostaa digitalisointiin tavoitteissaan mutta kuka tekee digitaaliset oppimateriaalit palvelut ja oppimisympäristöt ne eivät synny talkoilla käytetäänkö avoimia kehittämisympäristöjä ostetaanko yksityisiltä yrityksiltä vai opettajatko itse tekevät muutokset toimintasuunnitelman tulisi vastata kysymykseen miten ja kenen johdolla hallitus tahtoo lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta budjetissa kuitenkin hallitus leikkaa oppisopimuskoulutuksen varoja kolme pilkku neljä miljoonaa euroa tavoitteena myös vahvistaa etsivää nuorisotyötä mutta budjetissa määrärahoja vähennetään viisi pilkku viisi miljoonaa euroa nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä millä keinoilla hallitus vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän innovaatioita sekä tutkimusta budjetissa vähennetään keskeisiä tutkimus ja kehittämismäärärahoja satakuusikymmentäkolme miljoonaa euroa tutkimuksen leikkaaminen on tässä mielessä vastoin kärkihankkeiden ajatusta
arvoisa rouva puhemies on hyvä että on asetettu tavoitteita mahtavia tavoitteita olisiko kuitenkin ollut hyvä valita ne hankkeet kärkihankkeiksi jotka hallitus todella tahtoo toteuttaa ja varmistaa niiden toteutuminen osoittamalla niihin myös tarvittava rahoitus

pyydän keskusteluun osallistuvia ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla viides painiketta

hyviä asioita huomaa että vihreillä todella on omat kirjoitetut kärkihankkeet ja ja kristillisellä liitolla liitolla oli rakentava asenne mutta arvoisa puhemies kyllä edustaja harakan puhe osoitti että entinen valtionhoitajapuolue on kyllä hyvin neuvoton pikkunäppärää heittelyä mutta ei mitään reaalisia kärkihankkeita standard poors todella laski suomen suomen luottoluokitusta silloin kun te olitte hallituksessa teillä oli neljä vuotta valtiovarainministeri mitään kärkihankkeita mitään uudistuksia ei tullut suomi otti teidän kaudellanne euromaista suhteellisesti ottaen eniten velkaa ja samalla talouskehitys oli kaikkein surkein tämäkö se oli teidän kärkihankkeenne jos se on teidän kärkihankkeenne niin se romuttaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siksi vetoan vetoan että tulkaa sdpkin uudistamisen tielle rakentamaan turvaamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa me emme nyt maaseudun yrittäviä työtätekeviä ihmisiä pilkkaamalla vanhakantaisesti enää rakenna suomea niin kuin teidän puheenvuorossanne oli edustaja harakka todella todella toivon että sdpkin tulee mukaan uudistamaan suomea ja tällaiset unelmahöttöpuheet täällä eduskunnassa

vasemmistoliitto ja vihreät puhuivat tästä perustulokokeilusta ja sehän on ollut näitten molempien puolueitten tavoitteissa ja ohjelmissa jo hyvinkin pitkään silloin kun olitte hallituksessa minkäänlaista kokeilua ei kuitenkaan toteutettu olkaa nyt iloisia että edes tämä hallitus jonkunnäköisen kokeilun kokeilun toteuttaa hyvä juttu samat puolueet sekä myöskin myöskin sitten rkp puhuivat näistä kasvavista maahanmuuttajamääristä jotka todellisuudessa ovat turvapaikanhakijoita heistä nykytiedon mukaan noin seitsemänkymmentä prosenttia käännytetään maasta ja ehkä useampikin kun nämä hallituksen hyvät kiristykset tulevat voimaan on täydellistä resurssien hukkaan heittämistä kotouttaa heitä ja ja muutenkaan ei nyt pidä sotkea näitä käsitteitä nämä turvapaikanhakijat eivät ole kotouttamistoimien piirissä heille ei kuulu mikään kotouttaminen vaan nämä resurssit mitkä kotoutukseen on satsata niihin jotka tänne tänne jäävät näillä puolueilla joka tapauksessa sekä sekä vasemmistoliitolla että vihreillä oli jonkunnäköistä sisältöä ja omaa ajatusta puheissaan mutta sdp lähinnä tosiaan niin kuin äsken veli keskustastakin todisti esitteli pelkät otsikot ei juurikaan minkäännäköistä sisältöä ja sitten he väittävät että tässä on heidän vaihtoehtonsa nämä kaikki teidän otsikkonne vaikka sitten sisällöllä tai ilman te olisitte voineet toteuttaa edellisen hallituksen aikana

herra puhemies minunkin täytyy ehkä hieman yhtyä tuohon kritiikkiin mitä sdpn puheenvuoroon pitää saada mielestäni edustaja harakan tyylilaji oli aika huono koska tässä puhutaan oikeasti suomen suomen tulevaisuudesta se mitä sanoitte teidän vaihtoehdoistanne en usko että se kyllä lähtee vientivetoista kasvua luomaan yhtään sen enempää kuin se mitä te olette tässä pitkään jo toitottaneet vihreille ehkä sen verran että siellä on hyviä hyviä kärkihankkeita mutta toisaalta ne maksavat kaksi miljardia joten suomi olisi alijäämämenettelyssä aika nopeasti kyllä teidän hankkeillanne vasemmistoliitto no te haluatte tehdä vähemmän työtä me täällä haluamme tehdä enemmän työtä niin että ehkä se kompensoi sitä mutta haluaisin oikeastaan kysyä ministeri grahn laasoselta että kun tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää se että suomalaiset diginatiivinuoret saavat jatkossa kunnon opetusta joka heitä motivoi ja sitä kautta meidän varmasti pitää uudistaa meidän tulevaa opettajien koulutusta valtavasti niin miten te näette tämän suuren haasteen nyt näillä resursseilla tapahtuvan

kiitoksia on mukava kuulla että puhe herätti huomiota mutta kyllä ehdottaisin hallitukselle uuden kärkihankkeen joka olisi kuullun ymmärtäminen ja tämä erityisesti edustaja ala nissilälle esitin viisi järkihanketta jotka takaavat aidon kasvun joudun siis toistamaan ne mitä äsken luettelin ja esitän uudestaan sen kysymyksen joka jäi vastaamatta se on tartutteko yhteistyön käteen tehdäänkö yhdessä aitoa kasvua suomeen ensimmäisenä energiaremontti se tarkoittaa sitä että käytetään jo olemassa olevaa tutkimusta niin kauan kuin ette saa tätä innovaatiojärjestelmää täysin romutettua meillä on jo valtavaa valtavaa osaamista älykkäissä sähköverkoissa hajautetun tuotannon perustamisessa uusissa uusiutuvan energian markkinoissa jos fiksu valtio kykenisi muuttamaan energiarakenteensa niin että siitä tulee referenssi suomalaiselle kärkiosaamiselle niin tätä ilmastoteknologiaa voitaisiin myydä maailmalla erittäin korkeaan katearvoon

mikä on pohjois suomelle kaikkein elintärkein kysymys ja onhan oulun yliopistossakin valtavasti arktista osaamista neljäntenä palvelualojen kasvuohjelma palvelualojen tuottavuuden nousu on äärimmäisen tärkeä ja tämä kotoutumisen tehostaminen edustaja eerola on ainoa joka täällä ei ymmärrä eroa maahanmuuttajan ja

arvoisa arvoisa puhemies ihan ensin kommentoisin edustaja eerolalle perustulosta haluan todeta että ei tainnut olla ihan vihreistä kiinni että se ei ole suomessa aikaisemmin edennyt mutta meidän politiikkamme ytimessä se on ollut jo pitkään olemme iloisia siitä että perustulon kansansuosio on kasvanut ja se saa nyt aiempaa enemmän vastakaikua myös hallituspuolueista toivottavasti otatte myös meidät mukaan kun sitä kokeilua tehdään niin päästään sitä yhdessä suunnittelemaan toinen kommentti mikä liittyy tähän asiaan on se että hallituspuolueiden sisältä on kuitenkin ajoittain väläytelty työmarkkinatuen ja työttömyysetuuksien vastikkeellistamista eri tavoilla ja sehän olisi ristiriidassa perustuloideologian kanssa tämä keskustelu täytyy vielä käydä mihin suuntaan lopulta sitten hallitus oikein menee toivottavasti sinne perustulosuuntaan tähän mennessä olette näyttäneet positiivisia signaaleja mutta varsinainen kysymys jonka esittäisin vastaavalle ministerille liittyy siihen että te puhutte siitä että uusiutuvalle energialle on tarkoitus luoda uusi tukijärjestelmä se tosiaan on tarpeen ja toivon että näin saadaan tehtyäkin mutta kysyisin aikataulusta koska esimerkiksi kunnalliset sähkölaitokset ja sähkölaitokset ja yhtiöt tekevät investointeja energiapuolella jo hyvinkin pitkällä ennakoinnilla ja jos nyt halutaan saada jotakin aikaan niin päätökset pitäisi oikeastaan tehdä heti kysyisinkin onko mahdollista nopeuttaa tämän järjestelmän uusimista jotta myöskin suomessa päästään vauhtiin uusiutuvien tukemisessa nopeasti

rouva puhemies sipilän puheesta odotettiin paljon ja erityisesti yhtä asiaa nimittäin sitä millä nämä kärkihankkeet aiotaan rahoittaa puheessa mainitsitte että nämä rahoitetaan kehysten ja julkisen talouden suunnitelman puitteissa se nyt ei vielä hirveän konkreettista ole

tässä ei ole talouspoliittisesti mitään järkeä se on vähän kuin päästäisi pakkasella housuun hetken se lämmittää ja sen jälkeen on kansallisomaisuus laitettu sileäksi tätä arvoisa pääministeri teidän kannattaisi nyt tarkentaa tässä keskustelussa arvoisa rouva puhemies silloin kun hallitus päätti näistä rajuista leikkauksista ja toisaalta kärkihankkeista ei tiedetty nykyistä pakolaistilannetta hallituksen pitäisi elää ajassa ja huomioida muutokset ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamisen pitäisi ehdottomasti olla kärkihankkeena järjestelykeskuksen perustaminen pohjoiseen jota edustaja sarkkinen jo syyskuun alussa esitti on tärkeä ja hyvä päätös se on sekä turvapaikanhakijoiden että suomen kannalta hyvä siihen pitäisi yhdistää se että turvapaikanhakijoiden osaaminen ja koulutus selvitettäisiin heti jotta mahdollisimman nopeasti olisi pääsy työmarkkinoille kaikki turvapaikanhakijat eivät tule suomeen jäämään kaikilla ei ole sellaista tarvetta turvapaikkaan mutta moni tulee jäämään ja mitä nopeammin kotoutetaan sen parempi sen vuoksi kaikkien eduskuntapuolueiden pitäisi yhdessä pohtia sitä miten tulevaisuudessa me parannamme kotouttamista yhdessä miettiä niitä resursseja ja niitä keinoja tässä esitän vetoomuksen pääministeri sipilälle ottakaa tämä kotouttaminen kärkihankkeeksi ja ottakaa siihen kaikki mukaan

paljon on sellaista mitä pitäisi olla jo normaalissa ministeriöitten toiminnassa kuten esimerkiksi työvoimahallinnon uudistaminen paikallisen sopimisen edistäminen sekä julkisten palveluiden digitalisointi myös sen että halutaan uudistaa lapsi ja perhepalveluita pitäisi olla osa sitä normaalia ministeriöitten kehittämistoimintaa kysymys herääkin miksi näitä pitää pukea nyt erikseen kärkihankevaatteisiin on toki hyvä että tulee tehtyä niin kuin sanoin niin tässä on paljon hyviä asioita mutta miksi juuri tässä muodossa kun se on kuitenkin aika normaalia kehittämistoimintaa arvoisa pääministeri minäkin peräänkuulutan ihan niin kuin edustaja arhinmäki sitä miten hallitus on on aikonut sitten rahoittaa nämä kärkihankkeet koska se on jäänyt vielä epäselväksi aiotaanko myydä valtion omaisuutta siinä tapauksessa mitä omaisuutta onko kyse pörssiyhtiöitten osakkeista vai onko kyse muusta omaisuudesta ja onko se sitten järkevää politiikkaa myydä sellaista omaisuutta joka antaa myös osinkoa meille tässä vaiheessa kun valtiolla ei ole niin hyvä se tulopuolikaan sitten haluaisin myös tähdentää edelleen sitä että meillä on uusi tilanne nyt maassa tänne tulee turvapaikanhakijoita varmasti aika moni heistä jäädä tänne ja silloin olisi hyvin tärkeätä se että me yhteiskuntana nyt teemme kaikkemme sen eteen että nämä ihmiset voivat kotoutua hyvin ja että me otamme heidät vastaan sen takia toivon että hallitus nyt oikeasti panostaisi tähän kotouttamiseen hyvällä tavalla ja että hallitus myös edistäisi näitten käsittelyaikojen sujuvoittamista että ihmisten ei tarvitse odottaa yli kaksi vuotta ennen kuin tietävät

arvoisa puhemies hallitus itse on sanonut että se toteuttaa hallitusohjelmaa kärkihankkeiden ja reformien kautta joten näitä tulee katsella kokonaisuutena niin kaikkia rahoja jotka ovat talousarviokirjassa kuin niitä rahoja jotka on mainittu näissä kärkihankkeissa ja vaikka se lähestymiskulma olisi kuinka rakentava niin kun lukee sitä tekstiä niin kuin se on ei voi välttyä ajatukselta että monessa kohdassa rahoja vain siirretään toimialalta toiselle kohdennetaan uudestaan otetaan tiukempaa kontrollia itse siitä mihin nämä rahat käytetään se tuntuu siltä niin kuin hallitus olisi esimerkiksi siis kadottanut luottamuksen suomalaiseen tieteeseen ja yliopistokulttuuriin ikään kuin ne eivät itse osaisi arvioida minkälaista tiedettä ja tutkimusta kullakin hetkellä on toteutettava nyt hallitus ottaa näitä rahoja tieteeltä pois ja sitten oman harkintansa mukaan kohdistaa niitä jollekin tietylle alalle tämä on kieltämättä uusi käytäntö mutta ei voi välttyä ajattelemasta

hallituksen reformit heikentävät perusturvaa työttömyysturvaa kuntien palveluita koulutusta tutkimusta tieteen edellytyksiä kehitysyhteistyötä ja kansalaisten ostovoimaa ei voi välttyä myöskään kysymästä vaikka haluaa olla kuinka rakentava mihin tällainen uudistus johtaa lopulta on oltava oikeus saada näihin vastaus ei vain joku ohjelma vastauksena vaan ihan oikeita vastauksia mitä on näiden suunnitelmien takana pääministeri mainitsi täällä eräässä puheessaan että laitetaan tase töihin loistava ajatus mutta kyllä jälleen syntyy kysymys niin kuin täällä on sanottu tarkoittaako se suomalaisen yrityselämän yhä suurempaa myyntiä ulkomaille nämä kysymykset ovat oikeutettuja rehellisiä ja odotamme myös kunnioittavia vastauksia

toimintasuunnitelmassaan hallitus esittelee paitsi kärkihankkeitaan myös keskeisiä reformeja esittelypuheenvuorossaan pääministeri totesi että hallitus valmistelee sosiaali ja terveyspalveluja koskevaa reformia nyt siten että sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta alueelliselle itsehallinnolliselle yksikölle tämähän tarkoittaa valtavaa muutosta kuntien asemaan tehtäviin ja myös talouteen kun hallitus samaan aikaan uudistaa aluehallintoa on avoinna mitä muita tehtäviä kunnilta siirtyy pois tämä muutosprosessi on suomelle valtava mahdollisuus mutta sisältää myös suuria riskejä epäselvää on millaisella prosessilla ja minkälaisella työskentelytavalla tämä iso muutos paitsi sote uudistus koko aluehallinnollinen kokonaisuus viedään läpi hallitukselle itselleenkin näyttää olevan jossain määrin epäselvää mihin keskitytään ja mitä priorisoidaan sote ja aluehallinnon uudistusten myötä kuntien asema muuttuu dramaattisesti kuntien tehtäväkenttä on uudistuksen jälkeen aivan toinen kuin nyt tähän nähden tuntuu erikoiselta hallitus vähän niin kuin edellisen hallituksen perintönä erillisenä asiana ilmoittaa työskentelevänsä kuntien tehtävien vähentämiseksi miljardilla näyttää siltä että tätä reformia viedään ikään kuin sote uudistuksessa ei tapahtuisikaan mitään sote uudistushan vähentää kuntien tehtäviä monella miljardilla kuntien tehtävien vähentämisestä puhuttaessa ei sanallakaan viitata sote uudistuksesta seuraavaan valtavaan muutokseen kuntien asemassa tämä on erikoista paremmin ajan tasalla on hallituksen reformi jonka nimi on tulevaisuuden kunta niukka teksti muutama rivi täällä kohdin kertoo että tavoitteena selvittää kuntien roolia ja tehtäviä sekä suhdetta syntyviin itsehallintoalueisiin tässä ollaan siis kartalla mutta teksti jää kovin ohueksi luulisi että keskustavetoiselle hallitukselle kysymys kuntien tulevaisuudesta olisi tavattoman tärkeä nyt näyttää siltä että kunnat jätetään täyteen epävarmuuteen tulevaisuutensa suhteen jääkö niille uudistuksen jälkeen muita tehtäviä kuin uimaranta ja kotiseutumuseo tästä tulisi saada selvyys sote reformia ei voi päättää ilman että samalla tiedetään mikä on tulevaisuuden kunta sote uudistus on väistämättä myös kuntauudistus hyvä hallitus mikä on tulevaisuuden kunta

arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeissa on paljon hyvääkin se on sanottava mutta yleiskuvan ongelma on tosiaan se että ne ovat pisara meressä varsinkin kun useisiin asioihin kohdistuu suuremmat leikkaukset ja sitten sanotaan että niitä leikkauksen kohteena olevia tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä yritetään kärkihankkeilla uudistaa ei ollut kovin helppoa sanoa yliopistotutkijoille ja opettajille tai tai muutoin koulutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille että tehkää digiloikka jos ryhmäkoot kasvavat opettamisen ja tutkimisen edellytykset heikkenevät

tässä ministeri rehn ensin ilmoitti että aikataulu pitää kesäkuun loppuun mennessä omistajien pitää olla selvillä mutta muutamaa viikkoa myöhemmin vaikka pöytälaatikkoyhtiö migrid jäikin pois niin tulikin taas jälleen lisäaikaa etsiä uusia omistajia se kertoo siitä että hallitus jostain syystä pitää tämän hankkeen edistämistä erityisen tärkeänä miksi näin että hallitus oli valmis venyttämään omia ja eduskunnan hyväksymiä aikataulujaan ja laittamaan arvovaltansa näin voimakkaasti rosatomin reaktorin saamiseksi suomeen ja haluaisin myös kysyä sitä miten voidaan edistää uskottavasti uusiutuvaa energiaa ja ja energiaremonttia suomessa ja päästä oikeasti moderniin eteenpäin katsovaan energiarakenteeseen jossa edistetään energiatehokkuutta vähäpäästöistä kotimaista uusiutuvaa energiaa saadaan vientityöpaikkoja jos kotimaisten kunnallisten yhtiöiden ja valtioyhtiöiden rahoja sidotaan miljardeja euroja vuosiksi ja vuosikymmeniksi epävarmaan rosatomin ydinvoimahankkeeseen teidän tässä vastaavassa kärkihankkeessanne puhutaan joistain kymmenistä miljoonista euroista länsi eurooppa on panostamassa energiamurrokseen mitä tekee suomen hallitus venäläistä ydinvoimaa

kuin laastarin tarjoamista raaja amputoidulle näin osuvasti kommentoi tieteentekijöiden liitto hallituksen puheita kärkihankkeista ja päällekkäisyyksien karsimisesta kun samaan aikaan tehdään mittavia leikkauksia korkeakoulujen perusrahoitukseen se kiteyttääkin hyvin tämän hallituksen kärkihankepaketin ongelmat kehittäminen on sinänsä kannatettava tavoite mutta kun samanaikaisesti leikataan moninkertaisesti niin on selvää että se ei kokonaisuutta millään tavalla paremmaksi ainakaan muuta korkeakoulukentällä näitä leikkauksia kuvaillaan ennennäkemättömänä rahoituskriisinä minä olen erityisen huolissani suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tulevaisuudesta kun leikkausten lisäksi otetaan huomioon hallituksen osaamiskärkihankkeeseen sisältyvä tavoite korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamisesta innovaatioiden kaupallistamiseksi näiden linjausten mukaan aiotaan ottaa tutkimustulosten kaupallistamisen kehittäminen huomioon julkisen tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa minun mielestäni tämä linjaus kehystää koko suomalaisen tiedepolitiikan kaupallisten intressien mukaan miten hallitus aikoo turvata laadukkaan perustutkimuksen ja suomalaisen tieteen tekemisen edellytyksiä jos perusrahoitusta leikataan roimasti ja samaan aikaan aletaan ohjaamaan rahoitusta kaupallisen potentiaalin mukaan

värderade fru talman kiertotalous hiilettömään tulevaisuuteen tähtäävät tavoitteet ja tavoite uudistaa työmarkkinoita nämä ovat kaikki hyviä asioita joita on helppo tukea se mikä kuitenkin hämmentää on on hallituksen usko oman ohjauksensa voimaan se miten uskotaan että markkinoiden kustannuksella voidaan valita ne voittajat historiassahan ne voittajat ovat oikeastaan valikoituneet itsestään eivätkä niinkään valtion valtion diktaatin valintojen pohjalta tässä tuetaan tiettyjä aloja maa ja metsätaloussektoria esimerkiksi mutta kuitenkin kaikki muut jäävät miinukselle ja se mikä on kaikkein hämmentävintä on se että että yliopistomaailma ja tutkimus ne jotka perinteisesti ovat luoneet tämän pohjan jäävät tässä kaikkein heikoimpaan asemaan hallitus uskoo että se pystyy itse valitsemaan nämä kultajyvät nämä menestyksen jyvät jotka sitten ovat ne tulevaisuuden voittajat tämä on ehkä erityisen hämmentävää koska koska hallitus on tehnyt nämä linjaukset tilanteessa jossa se kuitenkin itse itse on määritellyt tämän yrityslähtöisen taustansa tämän politiikan suuntaviivana seuraavan

puheenvuoron jälkeen otetaan

pääministerin ilmoitus sisältää hyvin valittuja tärkeitä hankkeita ja tavoitteita joille on syytä antaa tunnustusta mutta ihmettelen että hallitus ei ole lainkaan huomioinut näissä hankkeissa harmaan talouden torjuntaa on arvioitu että menetämme verotuloja jopa viisitoista prosenttia talousrikollisuuden vuoksi ja viime kaudellahan lisäpanostettiin kaksikymmentä miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan eri viranomaisille ja toteutettiin erityistä torjuntaohjelmaa

tulee väistämättä sellainen vaikutelma että hallitus on ikään kuin nostanut kädet ylös tämän talousrikollisuuden edessä talousrikostorjunnan henkilötyövuosia poliisissa vähennetään lähes sadalla henkilötyövuodella viime vuoden tasosta ja ja valtiolle saadun rikoshyödyn hallitus olettaa putoavan noin kolmellatoista miljoonalla eurolla tämä suunnitelma on kyllä erittäin vaarallinen sillä tehokasta talousrikostorjuntaa ei polkaista käyntiin nopeasti perehdyttäminen vaativaan tutkintaan vie aikaa ja on sääli jos menetämme nyt ne osaajat jotka viime kaudella koulutettiin

julkisessa taloudessa kolme pilkku kaksi prosenttia alijäämää tänä vuonna kolme pilkku neljä prosenttia ja ensi vuonna yritämme päästä yhteisesti sovitun kolmen prosentin alijäämän alapuolelle osa teistä sanoo että kärkihankkeita on liikaa ja osa sanoo että sieltä puuttuvat keskeisimmät hankkeet

julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoisia palveluja on pysyvästi alentunut se meidän pitää ottaa tosiasiana näin vain on ja kärkihankkeilla tehdään sitä muutosta jolla pystytään vastaamaan tähän suureen haasteeseen esimerkiksi koulutuksessa ottamalla uusia

aika mielenkiintoista kuulla tähän ne talouden perustelut miten se on mahdollista vihreiden puheenvuorosta kiitoksia rakentavasta puheenvuorosta nostitte esille arktisen talouden samoiten kuin sdpn puheenvuorossa tehtiin jos malttaisitte lukea loppuun asti tämän tämän ilmoituksen niin siellä on hanke kuudennessa kivijalkahankkeessa on nimenomaan arktisen strategian päivitys ja sen toimenpiteitä tämä alkaa tässä kuussa samoiten kotouttaminen hallitus on nostanut tämän erittäin korkealle omassa prioriteetissaan ja ja ministeri lindströmin johdolla tehdään benchmarkkausta eli haetaan hyviä käytäntöjä muualta tähän

verkkoon myynti on jo tänä päivänä mahdollista edustaja parviainen itsekin myyn joka ikinen päivä verkkoon sähköä ja

arvoisa puhemies aivan niin kuin pääministeri tässä totesi niin kärkihankkeilla haetaan pysyvää toimintatapojen muutosta ja suomeen lisää liikettä ja kun maailma muuttuu niin nopeasti niin tietenkin meidän pitää pystyä uudistamaan ja tekemään uusia toimintatapoja vanhojen vanhojen toimimattomien mallien tilalle yksi esimerkki tästä on vaikkapa nuorisotakuu johon edellisellä kaudella käytettiin kyllä paljon rahaa mutta joka ei tuottanut tuloksia esimerkiksi nuorisotyöttömyys ei vähentynyt ja ei käytännössä pystytty tarjoamaan riittävää apua kaikkein vaikeimmassa heikoimmassa asemassa oleville nuorille jotka tarvitsisivat moniammatillista tukea

kiinnitin vain huomiota siihen että sdpn puheenvuorossa teillä kärkihankkeissanne osaaminen ja koulutus ei ollut lainkaan yhtenä kärkihankkeena mitä pidän aika erikoisena tässä maailmantilanteessa kun meidän pitäisi päinvastoin vahvistaa suomalaisten osaamista vihreät totesivat siellä oli hyviä ajatuksia muun muassa että digioppiminen ei ole vain sitä että annetaan tabletti lapsen käteen ja juuri tätä mieltä olemme myöskin me ja siitä syystä meillä on kaksituhattakaksikymmentä luvulla

johon käytetään satakaksikymmentäyksi miljoonaa kaikkien näiden kärkihankkeiden sisällä siellä on uusi pedagogiikka uudet oppimisympäristöt ja digitaalinen oppiminen tällainen kolmen kokonaisuus joka on tärkeä jotta me pystymme päivittämään koulumaailmaa tulevaisuuden tarpeisiin siihen liittyy myöskin opettajien koulutuksen kehittäminen kauttaaltaan ja meillä on käyttää kolmen vuoden aikana viisikymmentä miljoonaa euroa opettajien osaamistason nostamiseen tämä on ihan historiallinen tilanne tällaista ei edellinen hallitus eivätkä sitä edellisetkään ole pystyneet tekemään hieno asia tietenkin on totta että koulutuspuolella meillä tehdään leikkauksia jotka johtuvat näistä talouden reunaehdoista jotka pääministeri tässä hyvin kuvasi mutta samaan aikaan meidän pitää pystyä uudistamaan toimintatapoja ja se ei ole mikään pikkujuttu vaan siitä on täysin kiinni suomen tulevaisuus ja sitä varten meillä on nämä kärkihankkeet

edelliset ministeripuhujat jo mainitsivat tämän että tässä on kysymys nimenomaan siitä että me olemme tekemässä nyt pysyviä muutoksia ja miksi me niitä tarvitsemme ja teemme niin juuri siksi että meidän ei tarvitsisi tehdä rajuja voimakkaita leikkauksia

nyt vahvasti töitä sen eteen että me luomme suomeen sellaisen kotouttamismallin joka myöskin aidosti on tehokas tähän saakka meillä on ollut kotouttaminen joka on johtanut siihen että meillä on maahanmuuttajaryhmiä joissa työllistymisprosentit ovat todella surkeat sitäkö me sitten jatkossa miksi täytyy tehdä maahanmuuton kustannusten selvitys juuri sen takia että me tiedämme mihin niitä rahoja käytetään ei voi olla niin että me määrättömästi laitamme rahaa jollekin momentille ja me emme tiedä mitä sillä rahalla tapahtuu mitä sitten tulee

arvoisa puhemies arvoisa ministeri mäntylä ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen tähtäävä hanke on sinällään ihan hyvä ja ja esimerkiksi perhehoito on ihan liian vähän käytetty hoitomuoto ikäihmisten hoidossa se sopii esimerkiksi monelle muistisairautta sairastavalle erinomaisesti myös omaishoidon kehittäminen on kannatettava asia mutta en voi olla ihmettelemättä onko hallitus unohtanut että myös tehostettu palveluasuminen ja ryhmäkotiasuminen ovat kotona asumista ja esimerkiksi monelle yksinäiselle muistisairaalle ainoa turvallinen mahdollisuus asua kodinomaisesti

tämä on todella paha virhe sillä voidaksemme ylläpitää esimerkiksi muistisairautta sairastavien toimintakykyä ja estää heidän laitoshoitoon joutumisensa tarvitaan päivittäistä kuntouttavaa toimintaa ja liian pienellä henkilöstömitoituksella tätä ei voi toteuttaa

arvoisa puhemies kun täällä pääministeri vetosi meihin kaikkiin ja yhteistyöhön siinä että nyt pitää yhdessä uudistaa niin sitten sekä hallituspuolueiden ryhmäpuhujat että sieltä hallituksen aitiosta muut ministerit ryhtyvät kyselemään ja ikään kuin ilveilemään näille meidän esityksillemme kun pyydettiin konkreettisia esityksiä otetaan esimerkiksi harmaa talous kysyn pääministeri oletteko valmis ottamaan harmaan talouden torjunnan yhdeksi kärkihankkeeksi ja oletteko valmis toteuttamaan edustajien ihalainen ja filatov tekemän harmaan talouden torjunnan toimenpidelistan kaksikymmentäyksi toimenpideohjelmaa esimerkiksi ketjuvastaanoton käyttöönoton alipalkkauksen kriminalisoinnin henkilöstöpäiväkirjan palvelualoille tilaajavastuulain ja niin edespäin oletteko valmis oletteko valmis toteuttamaan rinteen aktivoivan aktivoivan työllistämisreformin työllistämissetelimallin ja kun itse sanoitte että kysymys ei ole leikkausten paikkaamisesta ja juurihan te sanoitte että makeraan pitää laittaa lisää rahaa koska sieltä rahat ovat loppuneet niin oletteko valmis arvioimaan sen uudelleen eihän tämä nyt sovi siihen mitä te sanotte mitä näillä pitää hakea se

tärkein tavoite on niin kuin ministerit ovat täällä jo todenneet uudistaa suomea löytää uusia mahdollisuuksia suomalaiselle työlle meillä on tänä päivänä lähes puoli miljoonaa ihmistä työttömänä se on äärettömän suuri määrä ja se on se joka meitä eriarvoistaa kaikkein eniten me vietämme itsenäisyyden juhlavuoden sata vuotisjuhlaa kaksituhattaseitsemäntoista ja sen teemana on sata vuotisjuhlavuosi tunnuksella yhdessä hyvät puhemies ja kansanedustajat ja ministerit kun kuuntelen tätä keskustelua olen tosi surullinen täällä ei ole sellaista tahtotilaa että me yhdessä ratkaisemme nämä ongelmat me elämme tällä hetkellä niin syvällä että me emme tästä selviä jos me emme puhalla yhteen hiileen siinä mielessä on tavattoman tärkeä asia että me myöskin löydämme yhdessä sellaiset keinot työn tekemisen uudistamiseksi palkkausjärjestelmän uudistamiseksi ja niin edelleen joita tämä uusi aika vaatii toivonkin että sieltä työmarkkinapöydästä saamme ne ratkaisut joita me tarvitsemme osana tätä suomen uudistamista nyt edetään yhdessä niin kuin juhlavuoden tunnus sanoo

täytyy todeta että minäkään en kyllä puhuisi navettanäpertelystä tässä tilanteessa on aivan välttämätöntä kantaa huolta maatilojen kannattavuudesta se on varmasti koko suomen etu mutta rouva puhemies pääministeri puhui siitä että tässä nyt ei ole kärkihankkeissa kyse siitä että paikattaisiin leikkauksia ja siitä olen hieman eri mieltä olemme tuoneet vihreän eduskuntaryhmän omia esityksiä kärkihankkeiksi esille eilen siellä on paljon samaa kuin hallituksellakin hallituksen suunnitelmissa on leikata esimerkiksi tekesin rahoja yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa mutta kärkihankepaketissa sanotaan että rahoitusta vain kohdennetaan uudelleen koulutuksesta leikataan vaalikauden aikana yhteensä yksi pilkku kolme miljardia kärkihankkeissa sinne lisätään kolmesataa miljoonaa perustetaan kansallispuisto mutta samaan aikaan leikataan luonnonsuojelurahat lähes tyystin puhutaan lapsipoliittisesta muutosohjelmasta mutta samaan aikaan kasvatetaan päiväkotien ryhmäkokoja ja tehdään

rouva puhemies näitten hallituksen kärkihankkeiden tarkoitus lienee lisätä kasvua antaa meille uusia tuulia jotta me nousemme entistä parempina sen takia minua ihmetyttävät helsinkiläisenä päätöksentekijänä nämä asumiseen rakentamiseen ja pääkaupunkiseudun ja kaikkien kasvukeskuksien suurimpaan ongelmaan elikkä asumisen korkeaan hintaan liittyvät hankkeet tuntuu valitettavasti siltä että hallituksessa ei ole tuntemusta pääkaupunkiseudun asumistilanteesta meidän suurin haasteemme tällä hetkellä on asumisen korkea hinta se on kaupunkiköyhyyden suurin syy ja se on jo työllistymisen este pääkaupunkiseudulla ne keinot joita hallitus on kärkihankkeissaan meidän rakentamistilanteeseen ja ja asumistilanteeseen hahmotellut eivät tuo ratkaisua otetaan esimerkkinä tulorajat ara asuntoihin että me joudumme luomaan uuden hallinnollisen byrokratian joka kyttää kaikkien kuudenkymmenentuhannen helsingin vuokra asunnoissa asuvan ihmisen tulotasoa ja tilannetta me tiedämme että työmarkkinat muuttuvat enemmän ja enemmän pätkiksi joka kuukausi me käymme katsomassa ihmisen tilinauhaa jotta hänelle voidaan kertoa saako hän jatkaa enää omassa kodissansa

puhemies jatkan tästä silvia modigin asuntohuolesta meille on nyt tullut tuhansia ja tuhansia turvapaikanhakijoita oleskeluluvan saatuaan heillä on mahdollisuus siirtyä niille paikkakunnille jotka he katsovat kannaltaan parhaimmiksi ja he eivät sitten palaa lähtömaihinsa todennäköisimmät paikat ovat helsinki ja pääkaupunkiseutu tampere ja turku kysyn ministeri tiilikaiselta millä tavalla te näette että tämä edessä oleva muuttoliike vaikuttaa asuntomarkkinoihin ja nimenomaan vuokra asuntomarkkinoihin itse ainakin olettaisin että kysyntä tulee kasvamaan ja se tulee näkymään vuokra asuntojen hinnoissa ja sitten välillisesti esimerkiksi toimeentulotuen tarpeessa opposition puolelta päivi räsänen esitti hyvän huomion tästä talousrikostutkimuksesta tätä asiaa valtiovarainvaliokunnan jaostossa kyllä varmasti katsotaan suurennuslasilla ja teemme parhaamme

arvoisa puhemies pääministeri korosti mielestäni hyvin kuinka nämä kärkihankkeet eivät luonteeltaan ole leikkausten paikkaamista ne ovat osa suurta suunnitelmaa jota täällä on vähä vähältä esitelty nimenomaan kasvua tukeva osa ja pidemmälle tulevaisuuteen katsova osa tässä suhteessa nimenomaan päivän puheenaihetta ajatellen opposition kritiikki on ollut varsin laimeaa ja tarkoituksena ollut vain sekoittaa leikkaukset kärkihankkeisiin leikkauksista on puhuttu erikseen ja budjetista on myös mielenkiintoista että kritiikki yhä myös täysin ohittaa suomen budjettialijäämän monelta vuodelta kansainväliset sitoumuksemme tämän alijäämän korjaamiseksi ja velkataakan riskit ylipäänsä kuitenkin myönteistä on se että opposition omat kärkihankkeet kuulostivat monilta osin aivan järkeviltä otsikkotasolla mielenkiintoisilta eivätkä mitenkään useassa tapauksessa hallitukselle vierailta vaan niitähän löytyy jo meidän omastakin ohjelmastamme

tartun tähän ydinasiaan minkä takia sosialidemokraatit eivät ole tyytyväisiä tähän

paljon enemmän viedään talouden kasvun eväitä leikkaamalla koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehittelystä edustaja terho tämä on tämä ydinkysymys näin tapahtuu ja te ette tätä asiaa kykene valkaisemaan sitten opetusministerille sanoisin kyllä ihan näin että nyt ilkeilitte tarpeettomasti sosialidemokraattien ryhmäpuheen kohdalla me kävimme demarien aloitteesta vajaat kaksi viikkoa sitten syvällisen pitkän keskustelun koulutuspolitiikasta sitä paitsi meidän ryhmäpuheessa kyllä todettiin tämä välikysymys siinä yhteydessä että suomi tarvitsee vahvan perustutkimuksen josta syntyy laaja innovaatioiden kirjo tämä on ydinkysymys ja sen takia nolottaa että te viette yliopistoilta

hallitus tekee sen mitä pitää tilanne on sellainen että tulee tehdä valintoja ja poisvalintoja ja mieluummin vahvistaa niitä vahvuuksia ja hakea uusia vahvuuksia selvää on että tutkimuksen ja tieteen tulee jatkossakin olla se vahvuusalue suomelle siellä luodaan sitä suomen tulevaisuutta myös tulevaisuudessa on hieno asia että kolmesataa miljoonaa kohdennetaan osaamiseen ja sieltä tulee vielä lisäksi sata miljoonaa muista kärkihankkeista tutkimuksiin ja innovaatioihin

rouva puhemies kyllä minä olen vähän huolissani tästä niin sanotusta asumisen kärkihankkeesta nimittäin arvoisa hallitus tosiasia on että te leikkaatte kohtuuhintaisten kotien tukea te poistatte kokonaan nuoriso ja opiskelija asunnoilta valtion tuen te leikkaatte kotien peruskorjausrahoista ja lopetatte tykkänään lähiöiden tukemisen aikamoinen leikkauslista niin että enpä tiedä oikein minkälaista kärkeä tai kehittämistä tällä saralla on kun asumisesta puhutaan niin puhutte myös normien purusta turhat normit pois olen samaa mieltä laatu säilytettävä mutta arvoisa ministeri tiilikainen energiatodistus voisiko se olla vapaaehtoinen vanhoilla omakotitaloilla tätä ministerinä ajoin kovasti ja nyt olen kuullut omakotiliitosta paljon huolta siitä että ilmeisesti tässä valmistelussa ollaan nyt siinä vaiheessa että että tätä normin purkua tältä osin ei välttämättä automaattisesti ole tulossakaan

arvoisa puhemies suomen talouskasvun esteinä ovat nopea velkaantuminen heikko työllisyys ja kehno kilpailukyky ne estävät investointeja uusien yritysten syntymisiä ja uusia yrittäjiä siksi ei kannata ampua haulikolla vaan pitää ampua kiväärillä pitää löytää ne mahdolliset tartuntakohdat sen tähden tarvitaan kärkihankkeita esimerkiksi kasvua ei yksin ratkaista sillä harmaan talouden selvittäminen on on erittäin tärkeä asia mutta vaikka voimavarat pistettäisiin harmaan talouden selvittämiseen sillä ei saada aikaan kasvua sen tähden

arvoisa puhemies harmaa talous edustaja kalli aloitti puheenvuoronsa sillä että että koska julkinen talous on niin paljon alijäämäinen niin se on kilpailun este kyllä harmaan talouden torjunta nimenomaan pyrkii tukkimaan sen verovuodon joka heikentää julkisen talouden kestävyyttä eikä siinä vielä kaikki kyllähän kasvun kannalta reilu kilpailu on aivan olennainen osa ja silloin on oleellista että me täällä teemme kaikkemme sen eteen että yrityksillä on suhteessa toisiinsa reilut kilpailuedellytykset ja minä kysyn nyt kysyin jo aikaisemmin pääministeriltä oletteko valmiita ottamaan harmaan talouden torjumisen yhdeksi kärkihankkeeksi oletteko valmiita toteuttamaan sdpn esittämän tiekartan kohdan ohjelman kysynpä nyt kallilta oletteko valmis kriminalisoimaan alipalkkauksen joka toisi

siis en vähättele harmaata taloutta harmaa talous on asia joka pitää saada kuntoon ja se on ollut jo useamman vaalikauden aikana oppositiossa olevien eri puolueiden kärkihanke jokaisessa vaihtoehtobudjetissa on satsattu satoja miljoonia harmaan talouden torjuntaan eli ei nyt kannata enää jatkuvasti turvata siihen että suomen talouskasvu saadaan aikaan sen tähden pitää löytää uusia kärkihankkeita jotka vakuuttavat markkinoita jotka lisäävät investointikykyä ja synnyttävät uutta työtä ja

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että hallitus on ottanut biotalouden ja uudistuvat ratkaisut mukaansa mutta on pakko todeta kyllä edustaja kallille että nyt kannattaa katsoa toimenpiteitä ja tavoitteita ja peilata niitä keskenään kuinka me voimme saada uusiutuvista ratkaisuista puhtaista ratkaisuista ja biotaloudesta irti sen jos me samalla leikkaamme korkeakouluilta me leikkaamme tekesin rahoituksesta ja pisteenä in päälle luonnonvarakeskukselta

joka on keskittynyt juuri biotalouden tutkimukseen ja kehitykseen viedään rahoitusosuudesta kaksikymmentäviisi prosenttia samalla kertaa te sitten puolustelette tavallaan sitä sitä ratkaisua että ollaan siirretty rahoja akatemian käyttöön mutta jos hallituksessa ministerit katsoisivat akatemian puolella ei ole aloitettu yhtään tutkimusprojektia joka keskittyisi biotalouteen

tämä kärkihankkeisiin kirjattu korkeakoulujen yliopistojen yhteistyö on osaltaan pelastamassa sivistysyliopistoinstituution esimerkiksi sillä tavoin että kun yliopistot tekevät tiiviimpää yhteistyötä eri oppialojen kesken järjestetään yhteisiä tohtorikouluja ja näin edelleen niin monitieteellisyys laajenee ja tämä palvelee juuri tätä tieteen rikasta moninaisuutta sivistysyliopistoihannetta mutta samaan hengenvetoon suhtaudun kyllä kriittisesti tähän hokemaan digitalisaatiosta pahimmillaan siitä tulee vain konsulttidemokratiaa mikäli ei koordinoida julkinen sektori on täynnä esimerkkejä siitä miten julkista it sektoria on jymäytetty kun kenttä on ollut bisnekselle vapaa
seuraavaksi pääministeri sitten ministerit tiilikainen ja rehn pääministerille riittää yksi
arvoisa puhemies nopeasti muu tama vastaus ensinnäkin sote uudistus ihmettelen että että täällä edelleenkin kyseenalaistetaan vaikka viime kaudella yhdessä sovittiin että se perustuu kuntia suurempiin toimijoihin minun mielestäni meidän pitäisi palata tähän tähän yhdessä sovittuun ja jatkaa siitä sama koskee kuntien tehtäviä edellisen hallituksen ohjelmassa oli miljardilla karsia kuntien tehtäviä nyt se on meillä edessä me teemme senkin yhdessä edustaja kantola täällä nosti nosti tulevaisuuden kunnan eikö se ole juuri se mitä te olette vaatineet että parlamentaarisesti mietitään mikä on tämän uudistuksen jälkeen kuntien tehtävä harmaan talouden torjunnasta minulle on vakuutettu että meillä on riittävät voimavarat harmaan talouden torjumisen jatkamiseen jos ei ole niin siihen täytyy puuttua rahoituksesta täällä kysyttiin emme todellakaan ole myymässä kansallista omaisuutta sillä sillä tasolla kuin viime kaudella tehtiin vaan me teemme sen erittäin harkitusti ja tuomme helmikuussa siitä eduskuntaan suunnitelman miten se tehdään tässä se minuutti meni
ministeri tiilikainen kaksi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies kaavoitusta ja rakentamista sujuvoitetaan se edistää rakentamisen määrää kohtuuhintaista rakentamista edistetään avaamalla uusia mahdollisuuksia uusille toimijoille luomalla uusi kymmenen vuoden välimalli ja näistä kohdekohtaisista rajoituksista ollaan valmiita joustamaan sitten siellä rajoitusajan loppupäässä mikäli se vapautuva pääoma sijoitetaan uuteen tuotantoon hyvin konkreettisia

jos hypätään sitten tänne maatalouden ja metsätalouden puolelle mistä myös on esitetty kysymyksiä olen kuvitellut että sosialidemokraatit haluavat tähän maahan investointeja maatilatalouden kehittämisrahaston pääomittamisella varmistetaan eun maatalouspolitiikan tarjoamien investointimahdollisuuksien täysimääräinen käyttö ja nuo viisikymmentätuhatta maatilaa investoivat vuositasolla miljardin

mitä tulee metsävarojen parempaan käyttöön viisitoista miljoonaa kuutiota lisää puuta metsistä luo hyvinvointia työtä yrittämisen mahdollisuuksia koko maahan haluamme vauhdittaa puumarkkinoita mahdollistamalla metsätilojen sukupolvenvaihdoksen ja parantamalla sähköisen metsätiedon ajantasaisuutta ja tarkkuutta tutkimus ja kehityspanoksia suunnataan siten että uusia tuotteita kehittävät yritykset saavat sitä kautta tukea tämänkaltaisilla konkreettisilla toimilla luodaan mahdollisuuksia uuteen työhön ja kasvuun biotalouden vahvoista resursseista lähtien
ministeri rehn kaksi minuuttia

arvoisa rouva puhemies vihreiden kuultu vastuullisia ja uudistushenkisiä puheenvuoroja energiapolitiikasta viittaan edustaja niinistöön ja parviaiseen hallituksen kärkihankkeet nojaavat tältä osin hallitusohjelmaan eli siihen että täytämme kansainväliset ilmastovelvoitteet nostamme uusiutuvan energian osuuden yli puoleen ensi vuosikymmenellä ja lopetamme kivihiilen polton ja puolitamme öljyn hyödyntämisen suomen energiataloudessa oletan että jaamme nämä nämä tavoitteet kestävän energiatalouden osalta edustaja niinistö viittasi fennovoimaan jonka osalta työ ja elinkeinoministeriö hylkäsi migrit yhtiön koska se ei täyttänyt kotimaisuusehtoa toimimme täysin eduskunnan päätösten ja oikeuskanslerin tulkinnan mukaisesti jossa oli kaksi olennaista parametriä se että on täytettävä kuudenkymmenen prosentin tosiasiallinen kotimainen omistus ja se että voidaan ottaa uudet sitoutuneet omistajat huomioon valtioneuvoston päätökseen asti ilmaantui sitoutuneita suomalaisia omistajia ja ehdot täyttyivät prosessi jatkuu ja seuraavaksi edessä ovat ydinjätehuoltoon ja ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset seuraavan kahden vuoden aikana edustaja parviainen halusi nopeuttaa uusiutuvan energian tukijärjestelmän käsittelyä olen ymmärtänyt että oppositio paremminkin korostaa sitä että ei pidä hötkyillä emme hötkyile tässäkään valmistelemme huolellisesti osana kansallista energia ja ilmastostrategiaa ja tuomme ensi vuoden mittaan selontekona eduskunnalle tämän asian osalta sitten voimme yhdessä antaa vauhtia kestävälle vihreälle taloudelle vielä päätteeksi rouva puhemies edustaja harakan ensimmäiseen puheenvuoroon haluan todeta että on hyvin mielenkiintoista että sdpn edustaja harakka entinen alkiolais rihtniemeläinen vetosi luottoluokituslaitoksiin korkeimpana auktoriteettina nimenomaan samalla viikolla kun italian demarihallitus on haastamassa luottoluokittajat standard poorsin ja fitchin oikeuteen onpa aikoihin eletty ei tällaista olisi tapahtunut tannerin eikä koiviston aikaan

puhemies isona kuvana näyttäytyy siltä että hallitus on kehittänyt kärkihankkeilla ja leikkauksillaan tämmöisen uuden kiertotalouden jossa leikataan kymmenen yksikköä pysyvästi ja tilalle annetaan yksi yksikkö tilapäisesti näistä kärkihankkeista osa on sinällään hyviä ja ja kannatettavia kokonaisuuksia mutta niitäkin varjostaa vaatimaton rahoituksen kokonaisuus se saattaa nämä hankkeet sirpaleisiksi ja niitten vaikutus saattaa hiipua ja tästä syystä olisi tärkeätä kyllä tässä yhteydessä myöskin saada tarkempaa kuvaa hallitukselta näitten kärkihankkeitten rahoituksesta ymmärrän kyllä että te olette valmistelemassa selvitystä mutta kyllä minun mielestäni tässä tilanteessa kun esitellään hankkeita joittenka vaikutuksia me me kuvaamme merkityksellisiksi merkittäviksi olisi tärkeätä se että se rahoituskin olisi tiedossa nyt meillä on tiedossa suurin piirtein ensi vuoden osalta rahoitus mutta ei sen pidemmälle

arvoisa puhemies hallitukselle täytyy puhua sitä kieltä jota hallitus ymmärtää hallitushan pomppaa aina metrin ilmaan kun luottoluokituslaitos saapuu suomeen tekemään arvioita mutta tästä arviosta jossa standard poors todella totesi täysin yksiselitteisesti että tämä kasvupaketti ei tuo kasvua te kyllä vaikenitte

rouva puhemies koska hallitus itse vetoaa jatkuvasti eun budjettikuriin päätöstensä taustalla niin tahdon tietää kuten edustaja harakka juuri äsken miten hallitus aikoo rahoittaa kärkihankkeet eun budjettikurin puitteissa koska pääministeri oli viime kaudella oppositiojohtajana niin ystävällinen että neuvoi hallitusta niin tahdon hieman neuvoa myös teitä

nämä omaisuustoimet lasketaan tulojen sijaan osinkojen osalta pääoman palautukseksi ja kirjataan rahoitustaloustoimen sarakkeeseen ja omaisuuden myynti lasketaan käteiseksi rahaksi tuloa ei siis kirjanpidollisesti synny joten eun budjettikurin tavoitteet paukkuvat miten ratkaisette tämän yhtälön

rouva puhemies biotalous on yksi keskeisiä suomen tulevaisuuden kärkihankkeita hallitus panostaa näihin kyllä näillä kärkihankkeilla on tarkoitus kääntää ja uudistaa tätä suomea oikeaan työllistävään yrittävään suuntaan se on koko ajan lähtökohta valtiontalouden tasapainottaminen on yksi tärkeä asia mutta samalla pystytään panostamaan uusiin asioihin ihmetyttää kyllä kun kuuntelee erityisesti ehkäpä nyt sitten cityvihreiden mielipiteitä biotaloudesta biotaloushan on hyvin laajakatseinen hyvin koko suomea kantava asia aina lääketuotantoon saakka miljardi investointi tällä hetkellä keski suomessa äänekoskella on yksi biotalouden huippuesimerkki suomessa kuinka paljon tällaisia lippulaivoja suomeen voi syntyä jotka myös vetävät osaltaan biotaloutta eteenpäin ei se ole yksistään navetoiden rakentamista josta puhuminen minunkin mielestäni on halveeraavaa kun puhutaan suomen keskeisestä elintarviketaloudesta biotalous pitää nähdä kokonaisuudessaan ja tässä suhteessa se on

arvoisa puhemies en tiedä mistä cityvihreistä edustaja tässä edellä puhui kun vihreiden edustaja halmeenpää juuri kalajoelta tuossa kehui sitä kuinka myös maatalouden uudisinvestointeihin on panostettava mutta olennaista olisi tunnistaa se että tässä kärkihankeyrityksessänne on paljon hyvääkin mutta jotta ne uudistavat niin meidän maatalouttamme metsätalouttamme kuin muitakin elinkeinoelämän sektoreita pitää pystyä olemaan uusia korkeamman jalostusarvon tuotteita uusia ratkaisuja joilla ratkaistaan ympäristöongelmia saadaan sellaisia ratkaisuja joita maailma kysyy esimerkiksi biotaloudessa se että saadaan lanta hyödynnettyä päästään syksyn lantaongelmasta siitä että että on vaikea levittää pelloille kaikkea lantaa mikä tulee ja voidaan sillä tuottaa vaikka biokaasua näistä ympäristö ja maatalous molemmat kiittävät

täällä opposition tehtävä on paljastaa se että hallitus ensin leikkaa kymmenen ja sitten palauttaa yhden on hyvä että tässä keskustelussa tämä totuus paljastuu otan yhden esimerkin koskien tekesiä hallitus ottaa tekesiltä ja sitten palauttaa pikkasen mikä on lopputulos digitaalisuuden osalta miinus neljäkymmentäviisi miljoonaa cleantechin osalta miinus yhdeksäntoista miljoonaa äsken edustaja rossin mainitseman biotalouden osalta miinus viisi miljoonaa ja terveys ja hyvinvointiosion osalta miinus yksitoista miljoonaa nämä ovat niitä hallituksen mainitsemia painopistealueita joihin halutaan satsata lopputulos on miinusmerkkinen arvoisa puhemies lopuksi arvoisa pääministeri kempeleellä jos on mahdollista nettomittarointia saadaan hyötyä esimerkiksi aurinkopaneeleilla verkkoon palautetusta sähköstä sähkölaskussa hoitakaa arvoisa pääministeri että se tulee mahdolliseksi pian koko maassa
tiilikaiselta yhden minuutin

niinistö niin kuin moni muukin vihreitten edustaja on puhunut aivan oikeasta asiasta täällä eli suomen uudistamisesta ja kiertotalouden biotalouden puhtaitten ratkaisujen kehittämisestä sillä tavalla että niillä pystytään ratkaisemaan näitä maailman isoja pulmia eli puhtaan ruuan veden ja energian puutetta juuri tästä on kyse juuri tästä on kyse tutkimus ja kehityspanoksiin suuntaamisesta demonstraatiohankkeista referenssikohteiden rakentamisesta tälle

sekä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen yhdyskuntajätteiden entistä paremman kierrätyksen kiertotalouden taloudellisen pohjan ja työllisyyden vahvistamiseksi juuri tätä hallitus haluaa voimakkaasti olla ajamassa
arvoisa rouva puhemies yksi hallituksen kärkihankkeista on hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanke kuten juuri kuulimme kärkihankkeet ovat juuri sysäys muutokseen jos mietitään todellisia mahdollisuuksia suomessa jotka ovat vielä käyttämättä niin ne aika paljon tuonne terveyden saralle liittyvät luvuissa esimerkiksi alkoholin takia suomessa menetetään vuosittain viisi viiva kaksitoista miljardia euroa ja liikuntaa lisäämällä voitaisiin vähentää tutkimusten mukaan jopa pelkästään terveysmenoista kaksi miljardia euroa sairaala on rauhan aikana maailman vaarallisin paikka on eräs juuri eläkkeelle lähtenyt lääkäri todennut olenkin iloinen että tämä terveyden edistäminen tulee olemaan vahvasti hallituksen ohjelmassa mukana ja pidetään meidät sairaalasta poissa erittäin hyviä hankkeita suomessa jo on esimerkiksi voimaa vanhuuteen ja mikkelin täydellinen liikuntakuukausi otetaan näistä mallia mallia ja otetaan nämä koko suomeen käyttöön

sosialidemokraattien alkupuheenvuorossa pisti korvaan varsinkin tämä että käytiin maaseudun ihmisiä vastaan tuli sellainen olo että eivätkös omavaraisuus ja kotimaisen ruuan tuotanto ole sosialidemokraateille ollenkaan mutta onneksi osaamiseen ja koulutukseen myös laitetaan kolmesataa miljoonaa ja se on hyvä asia ammatillisen koulutuksen reformin mukaan lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja se on erittäin tärkeä asia mutta miten me saamme yritykset tähän mukaan me tarvitsemme valtavan määrän yrityksiä tähän yhteistyöhön kuinka se onnistuu liikkuva koulu hanke on todella vihdoin tulossa ja se on hieno asia koulurauhaa se edistää samoin nuorten ja lasten hyvinvointia ja terveyttä mutta kysyisin vielä onko muita asioita joilla saadaan koulurauhaa lisää ja siihen edistystä nimittäin luokkakoot tulevat todennäköisesti suurenemaan vaikka se on kunnista kiinni

elävä maaseutu on tärkeä asia mutta vähintään yhtä tärkeää tässä tilanteessa on se että pidämme huolta kasvavista kaupunkiseuduistamme ja tähän liittyen on erittäin hyvä että yksi kärkihankkeista kehittää tätä maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuskulttuuria ja ja uudistaa sitä meillä on maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksia aika ajoin moitittu siitä että ne ovat tehottomia ja olisinkin kysynyt nyt

tämä navettasitaatti noussut monessa puheenvuorossa esille niin täytyy muistuttaa että se oli lainaus keskustan entisen kansanedustajan kauniston puheenvuorosta mutta arvoisa puhemies kotikaupunkiani joensuuta on tituleerattu euroopan metsäpääkaupungiksi se johtuu siitä että siellä on paljon osaamista siellä on koulutusta siellä on tekemistä siellä on myös euroopan metsäinstituutti efi

on toimipisteitä kahdessakymmenessäneljässä maassa euroopan alueella malesiassa ja kiinassa eikö tämä voisi toimia aivan erinomaisena vientiponnistelujen osana kun me lähdemme viemään näitä hienoja biotalouteen liittyviä

arvoisa puhemies minä olen todella iloisesti yllättynyt siitä että pääministeri sipilä ilmoittaa olevansa kiinnostunut kuulemaan lisää mahdollisuudesta lyhentää työpäivää kuuteen tuntiin kuuteen tuntiin palkkaa alentamatta meillähän on viime aikoina kuulunut aika paljon göteborgista hyviä uutisia vastaavasta kokeilusta siellä työnantajan puolella se teho mikä siitä on tullut on tullut muun muassa työtehon kasvun myötä ja ja työhyvinvoinnin parantumisesta sekä siitä että tauot järjestyvät eri tavalla porsche saksassa on toteuttanut kolmekymmentäneljä tuntista työviikkoa jo jonkin aikaa hyvällä menestyksellä palkkoja laskematta mielelläni kerron tästä asiasta enemmänkin ajan kanssa hallitus on nyt paljon puhunut näistä erilaisista kokeiluista ja kokeilukulttuurin lanseeramisesta niin tämä jos mikä olisi semmoinen asia jota suomessa kannattaisi kokeilla se olisi juuri sitä rohkeutta ja reippautta mitä pääministerikin avauspuheenvuorossaan kuulutti

arvoisa puheenjohtaja täällä pääministeri kyseli sotesta että miksi kun siitä on sovittu nyt sitten tätä asiaa vielä halutaan uudestaan keskustella soten tilanne on se että nämä suuralueet ovat joillakin alueilla niin suuria esimerkiksi uudenmaan pääkaupunkiseudun tämä uusi yhtiömuoto jossa se toteutettaisiin tarkoittaisi yhtiötä jossa on kuusikymmentäviisituhatta työntekijää kun nämä kaikkien kaupunkien omaisuudet laitetaan yhteen niin siitä omaisuuden arvon sopimisesta ei kyllä tällä vuosikymmenellä tule mitään kun pelkästään ammattikorkeakoulujen yhdistämisessä pääkaupunkiseudulla omaisuuden arviointi kesti kuusi vuotta

laskelmat perustuivat kymmeneentuhanteen turvapaikanhakijaan nyt me puhumme viidestäkymmenestätuhannesta täällä on pikkusen ollut aistittavissa sellaista virtaa että miksi hallitus ei tee mitään hallitus tekee aivan varmasti kaikkensa ministeri mäntylän puheenvuorossa jo viitattiin siihen että stmn ja temin yhteistyö on tässä saumatonta se yhteistyö on ihan jokaisen ministeriön kanssa tämä on niin valtava haaste että tähän täytyy vastata paitsi hallituksen opposition järjestöjen yrityselämän kaikkien kaikkien osapuolten pitää olla tässä mukana sen takia me olemme miettineet monenlaisia toimenpiteitä monenlaisia toimenpiteitä tähän kotoutumisen alkuun sitten kotoutumiseen työllistymiseen ja kaikkeen koko tähän ketjuun me emme tietenkään vielä tiedä riittääkö tämä veikkaan ettei riitä me tarvitsemme uutta ajattelua ja sen pitää olla radikaalia tarvitaan nopeita toimenpiteitä sen takia olen peräänkuuluttanut myös niitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja myös oppositiolta ja sieltä on tullut

kokeilutematiikkaan jonka koordinaatio on minulla vetovastuulla hallituksessa täällä on tullut tämä perustuloasia esille sen asiallista valmistelua vetää ministeri mäntylä mutta sitten annamme muuten myös minun puoleltani tähän kokeilumallin etsimiseen apuja ja lähiaikoina myös tämän perustulon osalta pystytään kertomaan kuka ja mikä rupeaa tekemään tätä kokeilumallia totean sen että kokeilutoiminnasta ei ole tarkoitus tehdä vain hallituksen juttua vaan me teemme myös parlamentaarisen neuvottelukunnan tähän kokeilutoiminnan edistämiseen sitten toinen asia vielä kokeiluihin olen puhunut aika paljonkin ministereitten sanni grahn laasonen rehn lindström ja mäntylä kanssa siitä että me voisimme ottaa jonkun erityisen teeman myös vielä tänne kokeilutoiminnan puolelle jossa käännettäisiin kaikki kivet ja kannot ja se erityinen teema on työ työllistyminen ja yrittäjyyteen meneminen tässä kuten ministeri lindström sanoi myös tämä kotouttaminen ja maahanmuuttajat olisivat ehdottoman tärkeä ryhmä ajattelen niin että meidän pitää työvoimapolitiikan puolella kääntää kaikki kivet jotta saadaan uusia ideoita käyttöön sitten

täällä on sivuttu on kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen ja niin kuin me kaikki tässä salissa tiedämme myös kaikki nykyiset oppositiopuolueet ovat sitoutuneet tähän miljardin euron tavoitteeseen minä otan mielelläni vastaan niitä ehdotuksia teiltä ja te voitte vaikka sen oman vaihtoehtobudjettinne yhteydessä kertoa niitä keinoja millä tavalla näitä tehtäviä ja velvoitteita voidaan karsia pyysimme kunnilta myös ehdotuksia kunnat kertoivat kolmaskymmenes yhdeksättä mennessä lähes

ministeri rehula kaksi

on ollut eiliseen talousarviokeskusteluun ja tämänpäiväiseen kärkihankekeskusteluun liittyen sellainen käsitys joka on ollut voimassa vuosikausia että meillä on puolueista riippumatta laaja yksituumaisuus siitä että ensinnäkin sosiaali ja terveydenhuolto integroidaan tulee sote ja perustaso ja erityistaso ovat yhdessä samoin viime vuosien kokemusten ja yhteisen tekemisen jälkeen minulla on ollut sellainen käsitys että meillä kaikilla on valmius irrottaa sosiaali ja terveydenhuollon vastuu kuntapohjasta kuntakoosta riippumatta on hyvä että tulee valaistumista tässäkin asiassa me emme siis olekaan yksituumaisia enää siitä mielenkiintoista tähän asti tämä on se valmisteluprosessi jota on yhdessä tähän asti viety eteenpäin irrotetaan kuntapohjasta yksikään kunta ei jatkossa tässä maassa vastaa siitä miten sote palvelut asukkaille on järjestetty sitten arvoisa rouva puhemies kärkihankeperusidea täällä esimerkiksi edustaja uotila sanoi että nyt totuus paljastuu totuus paljastuu lukemalla asiakirja jossa hallituksen kärkihankkeita esitetään tavoitteena on nimenomaan saada yhdestä eurosta enemmän irti tehdä joitakin asioita toisin lapsi ja perhemuutosohjelma pyörää ei tarvitse tarvitse keksiä uudestaan mutta esimerkiksi lapsiperheiden palvelut tarvitsevat uuden sisällön yhdestä eurosta enemmän irti pysyvällä tavalla ikääntyvän väestön palvelujen osalta me olemme tilanteessa että meillä on tietty määrä euroja käytettävissä budjetista ja nyt on tavoite tehdä sillä yhdellä eurolla enemmän me tarvitsemme muutosohjelman siihen miten ihan oikeasti siellä kotona voi turvallisesti asua edellinen hallitus jätti kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron piikin auki jota nyt yritetään täyttää esimerkiksi löytämällä vanhusten kotipalveluihin ihan uutta sisältöä

arvoisa rouva puhemies hyvä hallitus täytyy näin uutena edustaja ehkä ihmetellä hieman tätä toimintatapaa ja kulttuuria täällä olen ajatellut että lähinnä tuloksia pitäisi kehua eikä niinkään suunnitelmia eli toivottavasti sitten näistäkin tuotte meille jonkinlaisia arvioita täällä on monessa puheenvuorossa toistettu kotoutumisen merkitystä myös ministeri lindström käytti siitä hyvän puheenvuoron mitä jos toimisittekin nyt ajassa tässä hetkessä ja nyt ja päättäisitte että teillä olisi yksi ainoa kärkihanke ja se olisi pakolaisten kotoutuminen uskon että se olisi riittävän kunnianhimoinen ja se olisi tässä hetkessä koska kuten hyvin tiedetään niin keväästä tämä tilanne on muuttunut hyvin paljon vai onko niin että olette valitettavasti näiden omien kärkihankkeidenne vankeina tätä en toivo
arvoisa puhemies edustaja razmyar ei varmaankaan muista sitä edellisellä kaudellahan meille tuotiin sisäministeriön toimesta tällainen maahanmuuton ja kotouttamisen suunta kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista ja kyllä hämmästyttää miksi ihmeessä sitä ei eduskunnassa käsitelty perusteluksi annettiin että kausi oli niin kiireinen että tällaista äärettömän tärkeää selvitystä missä oli paljon tietoa siitä missä suomessa mennään ja mihin meidän pitäisi mennä silloinen hallitus ei kyennyt tuomaan eduskunnan käsittelyyn minusta se on äärettömän harmillista koska nyt meillä on tilanne tämä että me joudumme aloittamaan hyvin puhtaalta pöydältä mitä me oikein tekisimme siinä mielessä kärkihankkeet ovat erittäin hyviä ja ja täällä nousseet keskustelut myös kotouttamiseen liittyen äärettömän tärkeitä

pääministerin sanoin kärkihankkeilla ei paikata leikkauksia kärkihankkeeksi nostamisen nostamisen yksi tavoite kuitenkin on asettaa erityispaineita näiden toimien toteuttamiselle siksi ne ovat erityisen tärkeitä tunti liikuntaa päivässä koululaisten arkeen on erinomainen osoitus kokeilun laajentamisesta valtakunnalliseksi toimintatavaksi antamalla jo koulupäivien aikana mahdollisuuden liikuntaan kaikille peruskoululaisille panostetaan suoraan niin parempaan oppimiseen kuin terveempiin lapsiin ja tuetaan liikunnallista elämäntapaa tämä on hyvä askel liikunnan ennalta ehkäisevän vaikutuksen ymmärtämisessä toisena tärkeänä kärkihankkeena pidän työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamista ja yrittäjyyden edellytysten parantamista paikallisen sopimisen edistäminen on ehdottoman muiden työelämän uudistusten rinnalla työn tekemisen on aina oltava kannattavaa maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen on varmasti koko tälle eduskunnalle tärkeä asia siksi onkin todella hyvä asia että asiassa on nyt ministeriöissä tartuttu tosissaan toimeen maahanmuutto on suomen ikääntyvässä väestörakenteessa mahdollisuus mutta tämä vaatii onnistunutta kotouttamista siksi on kaikkien intressien mukaista että tähän panostetaan nyt pikaisesti

ministeri lindström piti hyvän ja rakentavan puheenvuoron sen sijaan että maalaillaan uhkakuvia tai lasketaan teoreettisia kustannuksia tästä turvapaikkatilanteesta meidän pitää hakea ratkaisuja tässä me nimenomaan kannustimme hallitusta emme moittineet

helpottaa pääkaupunkiseudun asuntopulaa kun niitä muutetaan asunnoiksi mutta kun tämä koko paketti on miljardi plus kuusisataa miljoonaa vielä tiestöön ja raiteistoon niin onko todella niin että te saatte tämän kasaan ilman sileäksi meidän tuottavaa omaisuuttamme ja meidän tuottavia valtionyhtiöitämme

täällä on yli puoluerajojen kiirehditty perustuloa tai ainakin perustulokokeilua itse henkilökohtaisesti en usko että perustulo on sellainen tenavienkin tuntema suuri kurpitsa joka tuo kaiken hyvän tullessaan poistaa köyhyyden poistaa kannustinloukut poistaa yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat ja niin edelleen mutta olen tämän kokeilemisen kannalta koska uskon että kokeileminen myös tuo esiin niitä kiistattomia haasteita tällaiseen järjestelmään liittyisi sen sijaan jossakin puheenvuorossa hyvin vahvasti vastustettiin vastikkeellista tai kuten sanotaan osallistavaa sosiaaliturvaa jossa on siis ideana se että henkilölle joka on ollut pitkään työtön mutta on työkykyinen tarjottaisiin ja myös edellytettäisiin jotain merkityksellistä tekemistä joka olisi hyödyllistä sekä hänen itsensä että yhteiskunnan kannalta itse kyllä kannatan tällaista vastikkeellista sosiaaliturvaa ja sitäkin pitäisi kyllä vähintään kokeilla

muistuttaisin edustajakollegaa oikealta siitä että suomessa tällä hetkellä lähes kokonaan meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on vastikkeellinen sitä on siis kokeiltu jo useita kymmeniä vuosia

arvoisa puhemies on hyvä kuulla että koko hallitus tekee nyt töitä tämän integraation kanssa ja on hyvä kuulla että myös ministeri lindström peräänkuuluttaa ripeitä toimenpiteitä minä haluaisin kuulla millä tavalla hallitus nyt aikoo toimia jotta nämä turvapaikanhakijat pääsisivät niin nopeasti kuin mahdollista töihin että heidän ei tarvitse odottaa ehkä kaksi vuotta tai enemmän ennen kuin saavat työluvan ja sitten vielä ministeri mäntylä onko se teistä oikein että rakennetaan sellainen järjestelmä jossa lähtökohta on se että ihmisillä on eri arvo riippuen siitä mistä maasta he tulevat olemmeko me saamassa sosiaaliturvajärjestelmän joka jakaa ihmisiä a ja b kansalaisiin vielä

hallituksen kärkihankkeissa on paljon osa alueita jotka ovat ovat kannatettavia ja hyviä ja totean myöskin että tässä keskustelussa on tuotu paljon myös opposition puolesta konkreettisia esityksiä joilla voisi täydentää tätä hallituksen pakettia ja ja sitä kautta lähteä yhteistyössä asioita viemään eteenpäin mutta edelleen arvoisa pääministeri olen kovin kiinnostunut siitä rahoituksesta koska tuolla on aika vähän tuossa tiedonanto osiossa todettu mitään siitä rahoituksesta ja ilmoititte äsken että tammikuussa tuotte rahoitukseen liittyvää tietoa lisää tänne eduskuntaan mutta kun tämän koko kärkihankkeiden vaikuttavuus selviää myös sitä kautta miten on mietitty rahoitus ja mikä niitten vaikutus on erityisesti valtiontalouden alijäämään ja toisaalta

keskustelun päätteeksi pääministeri sipilä viisi minuuttia tuosta puhujakorokkeelta olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia keskustelusta olen tarkkaavaisesti tehnyt muistiinpanoja ja ottanut ehdotuksia ylös jos vastaan ensin tähän rahoituskysymykseen tämä meidän kärkihankkeiden ja tämän korjausvelan rahoittaminen on esitetty yhtä tarkasti kuin joka vuosi budjetissa tehdään omaisuustuloja koskevat esitykset eihän siellä hyvänen aika voi lukea että tätä yhtiötä ja tätä yhtiötä myydään tai tästä yhtiöstä ja tästä yhtiöstä odotetaan osinkoa me jokainen

omaisuustulot ovat pääoman palautuksia myyntejä ja osinkotuloja näistä kolmesta kohdasta se muodostuu suuruusluokka yksi pilkku kuusi miljardia koko koko hanke rahoitetaan rahoitetaan näillä tuloluokilla ja mitä muutoksia omistajapolitiikkaan on tulossa niihin palataan alkukeväästä sen olen olen luvannut me

tuomme sen eduskuntaan silloin hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin se tarkoittaa sataakymmentätuhatta uutta työpaikkaa siihen tähtäävät työllisyyden kilpailukyvyn kärkihankkeet ja siellä on yhtenä yhtenä kärkihankkeena esimerkiksi työvoimahallinnon uudistus joka nousi keskeiseksi keskeiseksi viestiksi kun tapasin työmarkkinajärjestöjä hallitustunnusteluvaiheessa se tuli sekä palkansaajapuolelta että työnantajapuolelta että tähän kannattaa kiinnittää seuraavassa hallitusohjelmassa huomiota tämän viestin otimme otimme vakavasti ja se on yksi uudistushankkeista koskien tätä osuutta osaamisessa ja koulutuksessa haetaan esimerkiksi digiloikkaa uusien oppimisympäristöjen muodossa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä johon täällä on monessa monessa puheenvuorossa viitattu me haemme tämän prosessin pullonkauloihin uusia lääkkeitä meidän hyötysuhteemme innovaatioista tutkimuksista tuotekehityksestä suomalaisiksi työpaikoiksi on liian huono meidän pitää kiinnittää nyt huomiota referenssilaitosten pilottilaitosten rahoittamiseen ja siihen yrityksen alkuvaiheen rahoittamiseen ja siihen tulee uusia lääkkeitä

lapsiperheissä kotihoidossa omaishoidossa osatyökykyisissä ja niin edespäin biotaloudessa otetaan ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen etuajassa tavoitteeksi ja se luo uutta liiketoimintaa myöskin alalle digitalisaatiokokeilut ja normien purkaminen kaiken kaikkiaan toimintatapojen muutokseen tähtäävä osuus siellä suurin osa kärkihankkeista ei maksa mitään vaan vaan hankkeet maksavat ajan kanssa itsensä ja tämä digitalisaatio on siellä suurin osa eli tämä sadan miljoonan hanke reformeista oikeastaan suurin yllätykseni tässä keskustelussa oli se että että ruotsalaisesta kansanpuolueesta kristillisdemokraateista ja sdpstä esitettiin poikkeavia näkemyksiä siitä mitä ollaan yhdessä sovittu me viime kaudella sovimme yhdessä että sosiaali ja terveydenhuolto tehdään jatkossa kuntia laajemmilla hartioilla haluaisin kysyä ja toivoisin saavani vastauksen siihen ollaanko tähän edelleenkin yhdessä sitouduttu jotta tämä hanke viedään nyt yhdessä maaliin tältä sovitulta pohjalta tehdään täysi integraatio ja

ministeri vehviläinen tuossa toivoi se toiseksi suurin hanke on kuntien tehtävien karsinta ja siihen toivon todellakin meidän kaikkien inputia viime kaudella se jäi pahasti kesken ja nyt nyt meillä ei ole varaa tässä epäonnistua me tarvitsemme miljardin edestä tehtävien karsintaa ja se ei tule olemaan helppo harjoitus toivotan meille kaikille onnea siihenkin harjoitukseen

tämä kolmas lisätalousarvio on hyvin maltillinen oikeastaan tekninenkin vain muutamiin kaikkein kriittisempiin menokohtiin tarkennuksia verotuloarvioita arvioidaan uudelleen toiset verotulot hiukan lisääntyvät toiset vähentyvät ei kuitenkaan mitään merkittäviä määrärahojen lisäykset kohdistuvat julkisiin työvoima ja ja yrityspalveluihin ja maatalouden kannattavuuden kohentamiseen lisäksi on pieniä tarkennuksia maahanmuuttoviraston ja poliisin resurssien lisäämiseen ja ja romutuspalkkiokokeilun loppuunsaattaminen arvoisa puhemies mietintöön sisältyy myös vastalause sekä kaksi lausumaehdotusta lisäksi valtiovarainvaliokunta on käsitellyt myöskin aloitteet jotka ovat liittyneet lisätalousarvioon arvoisa puhemies toivon että tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö käsitellään asiallisesti ja saatetaan loppuun jotta ne ehdotukset jotka tähän liittyvät tulevat voimaan mahdollisimman nopeasti kiitoksia

arvoisa herra puhemies tähän mietintöön todella sisältyy vastalause sen ovat jättäneet sosialidemokraatit vasemmistoliitto ja vihreät yhdessä tässä vastalauseessa arvoisat edustajat me kiinnitämme huomiota todella vakavaan asiaan eli siihen että tässä työllisyystilanteessa työllisyysmäärärahoja ei ole riittävästi tässä lisätalousarviossa

lähetekeskustelussa niin minulla jäivät hieman kysymykset kesken työministeri lindströmille kysyin häneltä saamatta vastausta että koska tiesimme asiantuntijat tiesivät että tarve työllisyysrahoihin tässä ja nyt on yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa niin miksi ministeri itse esitti vain kolmeakymmentä tuloksena vähän reilu kaksikymmentä miljoonaa

äänentoisto on päällä siis että kuuluu varmasti käytäville käytäville myös myös tämä kutsu eli eli jos ministeri lindström tämän kuulee niin hän ei varmasti vielä kaukana kaukana tästä salista ole

neljä miljoonaa ja myös kaksi miljoonaa koulutusmäärärahoihin tässä tässä tilanteessa toinen asia puhemies minkä haluan tässä ottaa esiin joka koskee myös tätä työllistämistä täällä on viime päivinä siitä puhuttu hyvin paljon ja me sosialidemokraatit siinäkin olemme esittäneet oman vaihtoehtomme

näihin mukaan niin minä toivoisin että hyvistä ideoista otettaisiin koppi myös siitä hyvin mielelläni kuulisin hallituksen vastauksen tähän sdpn aloitteeseen puheenjohtaja rinne on sitä esitellyt esitellyt ja varmasti esittelee mielellään jatkossakin niin kauan että koppi koppi tästä otetaan ja hallitus tähän

sen lisäksi että meillä on nämä määrärahaesitykset sitten tässä vastalauseessamme meillä on muutama lausuma toinen koskee sitä että on pikaisesti tuotava työllistävä lisätalousarvio se oli muuten keväälläkin meidän lausumamme jonka eduskunta silloin hallituksen enemmistöllä äänesti kumoon vaikkakin kunnia valiokunnalle silloinhan valiokunta kirjasi teksteihin että näin tulisi toimia mutta mutta kuitenkaan näin ei toimittu nythän me olemme kuulleet että tämä neljäs lisätalousarvio tulee hyvin pian minä toivon minä toivon arvoisat hallituspuolueet että siitä ei jälleen kerran tule tekninen lisätalousarvio

ettei jälleen kerran tulisi teknistä lisätalousarviota vaan nyt näitä rahoja tarvitaan ja toivon toden totta että ne tässä seuraavassa neljännessä lisätalousarviossa tulevat toinen pontemme liittyy tähän yleisempään talouspolitiikkaan ja siihen mistä myös tässä salissa on paljon puhuttu ja olen kuullut kyllä myös hallituspuolueiden puolelta sen kaltaisia asioita että aina kun tehdään isoja päätöksiä pitää tehdä vaikuttavuusarvioita

puhemies viime viikolla oppositio arvosteli erityisesti koulutukseen kehitysyhteistyöhön ja lasten päivähoitoon tehtäviä säästöjä oikein television ajankohtaisohjelmissa varsinkin vihreiden edustajat suurin silmin selittivät että hallitus näköjään oikein vihaa kehitysmaiden ihmisiä pieniä lapsia ja isompia isompia lapsia kun tekee tällaisen iljettävän arvovalinnan että leikkaa juuri tuosta ja kuulemma oppositiolla on aina esittää sitten kyllä vaihtoehtoisia kohteita tämä oli viime viikolla no eilen sitten hallituksen vihan kohteeksi ilmeisesti joutuivat eläkeläiset kun vasemmisto oppositio päätti tehdä yhteisen välikysymyksen eläkeläisten asumistuesta ja muista eläkeläisiin kohdistuvista säästöistä

oppositio sanoo että meillä on aina vaihtoehto me vastustamme kaikkia teidän säästöjä aina eri päivinä eri säästöjä mutta meillä on aina olemassa vaihtoehto no tämähän on täyttä humpuukia ainoa jolla on jonkinnäköinen vaihtoehto on vasemmistoliitto joka on reilusti sanonut että heidän vaihtoehtonsa on se että otetaan lisää velkaa koska he uskovat että ottamalla lisää velkaa päästään velasta viime kädessä eroon mutta kun varsinkin vihreät ja myös sosialidemokraatit eri vaiheissa korostavat että kyllä heillä on aina vaihtoehto näille hallituksen säästöille niin tämä puhe on täyttä humpuukia kun kaikkia säästöjä vastustetaan niin teillä ei todellakaan ole näille mitään vaihtoehtoa

arvoisa herra puhemies jos edustaja zyskowicz ystävällisesti malttaisi odottaa ihan sinne marraskuun puoliväliin itse määrittänyt että silloin keskustelemme opposition vaihtoehtobudjeteista niin voin teille usean kerran jo vannoneena ja vakuuttaneena sanoa että sellainen vaihtoehtobudjetti tulee edustaja zyskowicz siinä vaihtoehtobudjetissa haastetaan tämä hallituksen kylmä oikeistolainen talouslinja joka uskoo leikkauspolitiikalla tuotettavan kasvua leikataan osaamisesta siellä ovat monet ekonomistit kauhuissaan arvoisa edustaja zyskowicz ei kai teidän äskeinen puheenvuoronne kuitenkaan voinut tarkoittaa sitä että teistä esimerkiksi on oikein se mistä eilen hallitusta mielestäni ihan oikein tukistimme eli että hallitus leikkaa aika julmalla kädellä eläkkeensaajilta

hallitus jälleen kerran tämän juovan avaa

tämä opposition vaihtoehto alkaa kiinnostaa ja näyttää siltä että

paine alkaa vähän nousta ja odotus lisääntyä täällä salissa mutta odottakaa vielä edustaja zyskowicz kyllä se sieltä tulee ja kun se sieltä tulee niin tulette yllättymään nimittäin tulemme tarjoamaan vaihtoehdon tälle hallituksen kurjistuspoliitikalle hallituksen politiikalle joka leikkaa työllisyyttä ja kotimaista kysyntää siellä on vaihtoehto harmaan talouden torjuntaan siellä on vaihtoehto suurten ansio ja pääomatulojen saamiseksi mukaan talkoisiin siellä on jopa vaihtoehto jonka te muuten jätitte mainitsematta näille junaleikkauksille joita hallitus on tekemässä alatteko te nyt edustaja zyskowicz vähän ruostua te unohditte yhden asian josta tässä on keskusteltu

edustaja viitaselle ja lindtmanille voin lohduttaa että olen kyllä marraskuussakin täällä ja vaihtoehtoa tivaamassa kun sanoin että joka käänteessä vastustatte aina sitä säästöä joka on esillä mutta sanotte että teillä on juuri siihen rahoitus ja vaihtoehto viimeksi näihin junaleikkauksiin muun muassa niin varsinkin vihreät vihreät ovat korostaneet sitä että kun puhutaan koulutussäästöistä heillä on aina siihen ratkaisu ja kun puhutaan jostain toisesta säästöstä

heillä on aina siihen ratkaisu he tarjoavat näitä omia muutamia veronkiristyksiä joilla sitten kaikki mahdolliset säästötarpeet hoidettaisiin mutta edustaja viitanen kun kysyitte puolustanko minä näitä leikkauksia jotka ovat väärää politiikkaa niin eräs meidän molempien arvostama valtiomies on sanonut että politiikka on aina väärää riippuu vain siitä mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan eli tietysti leikkaukset ovat ikäviä ja tässä mielessä väärää politiikkaa

nythän käsittelyn pohjana on kolmas lisätalousarvio ja tiettävästi käydään keskustelua siitä miksi työllisyysmäärärahoja ei ole riittävästi siihen vastaus on selkeä edellinen hallitus ei varannut tälle vuodelle riittävästi ja tämä hallitus ei ole varannut myöhemmin riittävästi mitä me voisimme tehdä tälle asialle tämän olemassa olevan kehyksen puitteissa täältä pitäisi lähteä hallituksen ja opposition riveistä yhteinen vetoomus työmarkkinajärjestöille jotta ne saisivat aikaan toimia joilla työllisyyttä pystyttäisiin pidemmällä aikavälillä selkeästi parantamaan minusta se on se ainoa konsti sillä että käymme sitä tai tätä keskustelua onko työllisyysmäärärahoja riittävästi tämä asia ei

puhemies jos ei ole tullut jo selväksi niin me olemme vedonneet täältä me olemme vedonneet hallitukseen me olemme tarjonneet apua hallitus ei ole tähän käteen tarttunut lisäksi työmarkkinajärjestöistä työntekijäpuolelta on tullut esitys joka vaikuttaisi välittömästi ja pitkään tähänkään hallitus ei ole tarttunut

arvoisa puhemies vielä kun tässä nyt käsittelyssä on lisätalousarvio ja erityisesti nämä työllisyysmäärärahat ja vain paremmalla työllisyydellä voimme turvata turvata myös eläkkeensaajien toimeentulon niin kysyn nyt teiltä mitä mieltä te te olette siitä hallituksen linjauksesta kun nyt on käynyt ilmi että hallitus todella kiristää eläkeläisten verotusta suhteessa palkansaajiin ja jättää eläkkeensaajat pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat tämän työtulovähennyksen ulkopuolelle ja juuri tästä asiasta te korvensitte keskustan varapuheenjohtajaa niin tuetteko te tätä hallituksen linjaa eläkeläisten verokurittamisesta

oletan että pikkuhiljaa me voisimme lopettaa tämän aikaisempien hallitusten koskee se sitten stubbin tai kataisen hallitusta tai vanhasen kakkoshallitusta syyllistämisen sen takia että viimeinen hyvä hallitus oli vanhasen ykköshallitus silloin nimittäin vielä oli ylijäämää yli kolme miljardia euroa kun hallitus lopetti toimintansa siihen kannattaisi pyrkiä että hyvinä aikoina tehdään ylijäämää jotta sitten on mahdollisuus huonoina aikoina aikoina vähän velkaantua ja kun puhutaan siitä että meillä on työllisyysmäärärahoissa pulma niin on hyvä että valtiovarainvaliokunta on sen tunnustanut ja epäsuorasti myös puheenjohtaja edustaja kalli tässä mutta sehän johtuu siitä että työttömyyskehitys on ollut jotain muuta kuin mitä vuosi sitten ennakoitiin ja näin käy aika usein siihen pitää reagoida jotta meillä ei ole sitä tilannetta että nuoret pitkään työttömänä olleet syrjäytyvät tämä on aito kysymys tulevan kasvun kannalta jos tämä nyt sössitään

arvoisa herra puhemies kun puhutaan paremmasta työllisyydestä niin aktiivisella työvoimapolitiikalla ja työllisyysmäärärahoilla on oma roolinsa mutta paremmasta työllisyydestä kun puhutaan niin pääpainon pitää olla kaikin tavoin siinä että luodaan aitoja työpaikkoja ja sitä kautta että saadaan suomessa vienti vetämään saadaan suomessa talous kasvamaan ja sitä kautta syntyy työpaikkoja me olemme hallituksen puolelta esittäneet työmarkkinajärjestöille neuvotteluja joissa ne sopisivat suomalaisen työn kustannustason alentamisesta ja sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvyn kohentamisesta jos näin pystytään tekemään silloin menee suomalainen työ paremmin maailmalla kaupaksi ja silloin suomeen saadaan uusia tilauksia ja silloin saadaan kestävällä tavalla uusia työpaikkoja suomeen

edustaja zyskowicz on ihan oikeassa että työllisyysmäärärahat eivät voi olla se pääasiallinen tapa asian hoitamiseen mutta ole tässä joko tai vaan sekä että että kyllä yhteiskunnan täytyy tehdä oma osuutensa erityisesti koulutuksen työttömänä olevien auttamisesta ja ammattitaidon parantamisesta ja sitä te nyt tehokkaasti laiminlyötte ja tästä tulee ongelma syrjäytymisen kannalta ja sitten kun seuraava kasvu lähtee liikkeelle meillä on pula osaavista ammattitaitoisista työntekijöistä tämä on hölmöä politiikkaa

arvoisa puhemies eikö se mennyt niin että festina lente kiiruhda hitaasti sehän tuntui olevan tässä edustaja zyskowiczilla mielessä mutta sanon kyllä suoraan sen kun te aina niin väen vängällä haluatte suomalaista kilpailukykyä parantaa sillä että suomalaisten palkansaajien palkkoja leikataan niitä halpuutetaan toden totta sekö on todellakin nyt edustaja zyskowicz teidän lääkkeenne tähän tilanteeseen että suomalainen työmies suomalainen palkansaaja suomalainen työläinen tekee halvemmalla työtä mitä ihmettä kun kuitenkin hyvin moni nimenomaisesti ekonomisti ja taloustieteilijä puhuu siitä että ongelmana on nimenomaan se että ihmisillä ei ole ostovoimaa tämän kautta tulee ongelma leikkauspolitiikasta puhuttiin edellisessä kohdassa

on ottanut kantaa siihen että tämä leikkauspolitiikka huonontaa näkymää etla on tämän tehnyt mitä ihmettä kysyn teiltä edustaja zyskowicz

ehdotukseen niin olen julkisuudessakin lausunut että mielestäni se on positiivinen askel tässä prosessissa ja se että sak yli vuotta etukäteen tarjoaa nollalinjaa kertoo miten poikkeuksellisessa tilanteessa nyt eletään joskus tuntuu siltä että sakssa ymmärretään paremmin nykyisen tilanteen poikkeuksellisuus kuin meidän täällä olevassa poliittisessa oppositiossa ymmärretään mitä sitten tulee kilpailukykyyn niin tässä vaiheessa on tavoiteltu ja tavoitellaan nimenomaan sitä että meidän kustannuskilpailukykyä voitaisiin kohentaa osa tätä on myös se että paikallista sopimista laajennetaan mikä helpottaa yritysten mukautumista erilaisiin tilanteisiin ja sitä kautta parantaa sitä tuottavuutta mitä tässä myös haetaan mitä tulee säästöihin niin kaikilla säästöillä on myös kielteisiä vaikutuksia kuten kielteinen vaikutus kansalaisten

arvoisa puhemies katsotaan meneekö tämä kahdella minuutilla nyt on jo kymmenen sekuntia kohta kulunut me olemme todella sillä tavalla tärkeän asian äärellä että jos todella muistetaan se mistä viime kesänä puhuttiin ennen eduskunnan istuntotaukoa niin silloin tässäkin salissa oli laaja yhteisymmärrys siitä että näiden työllisyysrahojen kanssa pitää olla herkkyyttä sillä tavalla että pitää seurata työllisyyden kehitystä ja luvattiin myös se että tarvittaessa sisäisillä siirroilla tehdään ja pidetään huoli siitä että palkkatukirahat ja starttirahat eivät lopu

riittäisi hädin tuskin pelkästään uudenmaan tarpeisiin ja kun meillä on ihmisiä jotka olisivat valmiita menemään töihin sillä sekunnilla kun hallitus ilmoittaisi että se lisäisi työllisyysmäärärahoja palkkatukirahoja ja starttirahoja tarpeen mukaan hallituksen omien virkamiesten arvioiden mukaan niin näitä työpaikkoja syntyisi ja mistä rahat esimerkiksi niistä passiivimenoista joita hallitus on itse esittänyt nostettavaksi tämän vuoden budjettiin

elintasoa ja he ovat myös itse sitä rahoittaneet tähän puuttua koska tämä on iso merkittävä asia periaate jonka mukaan kansakuntamme rakentaneiden seniorien verotus ei saa olla ankarampaa kuin muiden kansalaisten on meille tärkeä siksi hämmästelemme suuresti että keskusta on luopumassa tästä periaatteesta kuka näin kirjoitti kyllä kimmo sasi ja ben zyskowicz annetaan nyt sasille tässä vähän armoa kun hän on tippunut eduskunnasta mutta edustaja edustaja zyskowicz sanoitte että tätä linjaa tuetaan me tiedämme että perussuomalaiset ovat kääntäneet takkinsa lähes kaikissa keskeisissä asioissa keskustakin suurimmassa osassa oletteko tekin liittyneet tähän joukkoon

arvoisa puhemies en jaksa olla ihmettelemättä tätä hallituksen työllisyys ja työllistämispolitiikkaa hallitus on selkeästi alimitoittanut työllisyyspaketin lisätalousarviossaan temin hallintoalalle tulevat rahat eivät riitä alkuunkaan työttömyyslukujen koko ajan kasvaessa tätä päätöstä on vaikea ymmärtää etenkin kun hallitus ei ilmeisesti ole lainkaan laskenut vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä mitä yhteiskunnalle maksaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä jos ihmiset eivät työllisty ja kenties putoavat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle

vaikuttavien toimenpiteiden merkitystä merkitystä työllistämisessä hän on korostanut että jos jos rahaa on vähän niin sitä pitää käyttää tehokkaisiin toimenpiteisiin olen täysin samaa mieltä toivottavasti ministeri lukee huolellisesti edeltäjänsä lauri ihalaisen käynnistämän kuntakokeilun loppuraportin jossa on esitelty erittäin tehokkaita pitkäaikaistyöttömyyden hoitokeinoja jos otetaan esimerkiksi lieksan kuntakokeiluhanke pohjois karjalasta niin se on säästänyt kaupungille ja yhteiskunnalle todella suuria summia vastaavia esimerkkejä löytyy myös muista kuntakokeiluhankkeista näitä hyviä käytäntöjä ei saisi nyt missään tapauksessa päästää lopahtamaan sillä niiden uudelleenkäynnistäminen olla myöhemmin hankalaa ja myöskin kallista samalla tavalla ministerin olisi syytä katsoa nuorisotakuussa olleet hyvät käytännöt tarkkaan ja jatkaa niitä nuorisotakuu ei varmaan ollut täydellinen mutta sen avulla joka tapauksessa pystyttiin pitämään nuorten pitkäaikaistyöttömyys kurissa paremmin kuin muissa euroopan maissa etsivän nuorisotyön avulla löydettiin löydettiin tuhansittain niin sanottuja kadoksissa olleita nuoria jotka saatiin aktiivitoimenpiteiden pariin hyviä malleja löytyy esimerkiksi savo karjalasta missä nuorten aktivointi onnistui monin paikoin esimerkillisesti nyt siellä nuorisotyöttömyys on repeämässä käsiin arvoisa puhemies minusta on ihan sama puhutaanko nuorisotakuusta vai yhteisötakuusta kunhan vain saadaan estettyä nuorten syrjäytyminen nyt nämä hallituksen toimet näyttävät lisäävän nuorten syrjäytymistä ja me kaikki tiedämme että syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä kaikkein kalleimmaksi sen takia todellakin toivon että neljännessä lisätalousarviossa hallitus korjaa nämä pahimmat puutteet kiitos

molemmat esimerkkinsä taitavat olla tästä vanhasen kakkoshallituksesta siis edellisestä porvarihallituksesta kansainvälisen merenkulkualan järjestön imon sopimus joka toi teollisuuden arvion mukaan seitsemänsadan miljoonan euron lisälaskun ulkomaankaupalle syntyi tämän hallituksen aikana eikä oikein koskaan ole selvinnyt kuka siitä sitten vastasi ja kenen ohjeen mukaan nämä neuvottelut käytiin mitä tulee sitten tuulivoimatukeen niin se taisi syntyä tässä samassa hallituksessa ja ellen ihan väärin muista silloin taisi olla elinkeinoministerinä nykyinen varapuhemies edustaja pekkarinen joten pannaan nämä nyt kuitenkin historiankirjoituksessa oikeisiin taseisiin sitten tähän päivään tämä on kyllä surullinen juttu että hallituksella menee kovin pitkän aikaa tähän työllisyystilanteeseen reagointiin aikaisemmin myös vaalikauden vaihtuessa hallitukset ovat katsoneet mitkä ovat kaikkein kiireellisimpiä tehtäviä ja sitten sitä palautetta joka on tullut vaalien kautta kun uusia voimia nousee hallitukseen niin näitä uusien voimien ideoita pannaan toimeen saman tien juuri lisäbudjettien kautta se on ollut johtava ajatus varsinkin silloin kun ollaan tilanteessa että talouden peruskehitys ja myös työllisyyskehitys voimakkaasti poikkeaa siitä mitä on ajateltu tältä kannalta katsoen tämä lisäbudjetti on kyllä paha pettymys se on myös pettymys siihen nähden mitä täällä kesäkuussa sanottiin kun edellisen kerran lisäbudjettia käsiteltiin silloinhan annettiin ymmärtää että tähän palataan heti alkusyksystä ja silloin voidaan tehdä käännettä parempaan myös valiokunta yksimielisesti edustaja kallin johdolla totesi että nämä työllisyysmäärärahat ovat alimitoitettuja no nyt tämä koko repertuaari myöhästyi tosi pahasti niin että nämähän eivät riitä niihin tarpeisiin mitkä ovat välittömässä työllisyyden hoidossa ja myöskään näitä paljon puhuttuja kustannuskilpailukykyyn liittyviä ei tapahdu ei tämän vuoden osalta eikä ensi vuoden osalta tämä on todella hämmentävää koska valtaisa määrä hallituksen retoriikasta on ripustettu tämän väitteen varaan että nyt on hirveä kiire eikä ole aikaa vatuloida ei ole aikaa vatuloida ja sitten kaikki mitä hallitus tekee ja puhuu tulee voimaan ehkä puolentoista vuoden kuluttua kaikilla niillä epävarmuustekijöillä mitkä liittyvät muun muassa siihen ovatko nämä hallituksen pakkolakipaketit perustuslain mukaisia vai olen itse vankasti sillä kannalla että ei sovi meidän perustuslain sisältöön että sopimusoikeus viedään palkansaajilta ja työnantajilta en pysty ymmärtämään että se voisi perusoikeuksiin mennä joten tässä on vielä sekin riski että tämä koko rakennelma saattaa tulla alas niin kuin korttitalo sitten on on se palaute jota uskon että aika monet edustajat ovat saaneet liittyen työllisyysmäärärahoihin tässä ja nyt työvoimatoimistoista tulee viestiä työvoima ja elinkeinokeskuksista yrittäjiltä tulee viestiä nuorilta tulee viestiä nuorten vanhemmilta tulee viestiä ja kaikki ovat huolissaan siitä että niihin hyväksi auttavat tällaisessa työllisyystilanteessa rahoitusta ei ole starttiraha ei voida antaa starttirahaa uusille yrittäjille ja tämäkin on kumma koska luulisi että edes salin oikealla laidalla joka ei muuten nyt taida kovin laajasti olla tässä keskustelussa paikalla en huomaa ketään sitä starttirahaa nyt ei sentään vain vastustettaisi sen takia että se on pahaa yhteiskunnan toimintaa koska se rohkaisee kuitenkin yrittäjyyttä jonka pitäisi olla myös oikean laidan kiinnostuksen kohteena mutta sama sama koskee myös nuorten mahdollisuutta päästä töihin kun ei ole enää näitä määrärahoja joilla voitaisiin palkkatuella mahdollistaa yrityksiin pääsy yrittäjät lähettävät sähköpostia ja kertovat että heillä olisi valmiita työpaikkoja ja heillä olisi jopa tiedossa ketä he haluaisivat ottaa mutta rahaa ei ole sitten tullaan tähän kysymykseen tässä koko ajattelun vääristymässä ja se on se että me olemme passiivisesti valmiit maksamaan maksamaan miljardeja toimeentulosta mutta sitä rahaa ei voi käyttää aktiivisesti niin että edesautettaisiin työpaikan löytymistä sen takia että tämän päällä istutaan ja tälle ei tehdä yhtään mitään jaha viisi minuuttia näyttää tulevan täyteen arvoisa puhemies lopuksi toivon että hallituspuolueidenkin edustajat miettisivät että tämä talkoo on aidosti yhteinen työllisyysmäärärahalisäykset olisivat pienimuotoisestikin nyt arvokkaita

puhemies ensin nuorisotakuusta totean että kun keskustelin erään henkilön kanssa joka hoitaa käytännössä nuorisotakuuta niin hän totesi että idea on aivan loistava mutta käytännössä se ei toimi nuorisotakuun piiriin ovat päässeet ne nuoret jotka muutoinkin ovat aktiivisia ja löytävät opiskelu työ tai harjoittelupaikan siksi kun näin käytännön elämässä tapahtuu on on syytä nuorisotakuuta yhteiskuntatakuuta millä nimellä sitä kutsummekin käydä hyvin tarkkaan läpi ja katsoa minkälaisena sitä kannattaa jatkaa herra puhemies lisäbudjetissa on viiden miljoonan määrärahalisäys autojen romutuspalk kiokokeilun rahoittamiseen muistaakseni yhteensä tälle vuodelle kahdeksan miljoonaa rahaa se on mielenkiintoinen kokeilu liikennevaliokunnassa sitä käsiteltiin ja saatiin tieto että että kun on valtiolta tuhannen euron romutuspalkkio ja autokauppa antaa siihen sen viisisataa euroa lisää niin tänä vuonna romutetaan kahdeksantuhatta autoa tällä rahalla ja ostetaan tilalle kahdeksantuhatta uutta vähäpäästöistä autoa näin ollen valtio saa autoverotuloja kahdeksastatuhannesta autosta jokaisesta keskimäärin kolmetuhattaviisisataa euroa ja kun siitä vähennetään tämä tuhat euroa jonka valtio maksaa romutuspalkkiota niin jokaisesta autosta tulee euroa valtiolle tuloa näin ollen näin ollen valtio saa tuloja kaksikymmentä miljoonaa euroa ja menettää kahdeksan miljoonaa eli kaksitoista miljoonaa jää jää valtion hyödyksi jos lasketaan että näitä autokauppoja ei olisi ilman romutuspalkkiota tehty no niin näin näin siis se on ollut erinomainen se on nyt kokeilu joka päättyy vuoden loppuun ja on tarkoituskin että se päättyy eikä siitä pysyvää tehdä joissain maissa se ehkä on pysyvä mutta suomessa ei arvoisa puhemies sitten tästä paljon puhutusta työllisyysmäärärahasta minä kyllä edelleen ihmettelen millä laskuopilla vuosi sitten valtiovarainministeri rinne ja työministeri ihalainen laskivat tämän vuoden määrärahan tarpeen tälle pitkälle momentille viisikymmentäyksi jos laski työllisyysluvuilla niin sen työllisyysluvun täytyy olla sitten noin sataviisikymmentätuhatta työtöntä tälle vuodelle keskimäärin koska rahoitus loppui puolen vuoden vaiheilla ja meillä on yli kolmesataatuhatta työtöntä

työtöntä ja se työttömien määrä on noussut pyöreästi kolmessakymmenessätuhannessa vuodessa ei se ole niin että työttömien määrän kasvulla voidaan selittää sitä että työllisyysmäärärahat momentilta viisikymmentäyksi olisivat loppuneet noin puolen vuoden tietämissä tänä vuonna täysin mahdoton laskelma siis johtopäätös on kyllä valitettavasti se että viime vuonna ministerinä ollut edustaja rinne tuli paikalle te varasitte tälle vuodelle vain puolen vuoden tarvetta vastaavan summan ja sitten on käyttösuunnitelmalla niin tiukasti rajoitettu sen käyttö että sitä järkevää käyttöä ei ole voitu harjoittaa ja se on loppunut sitten eräiltä alueilta ja eräistä käyttötarkoituksista jo kesken vuotta kun keväällä käsiteltiin lisäbudjettia niin silloin kerrottiin että

muutamilla ely alueilla rahat loppuivat jo keväällä miksi maaliskuun lisäbudjetissa ei jo sitten lisätty kun oli nähtävissä että se loppuu nyt vaaditte sitten lisää rahaa no ihan hyvä näin vaatikaa vain mutta kyllä nyt hallituksella on aivan uusi ote siihen nähden mitä teidän aikananne oli tätä passiivista yli viiden miljardin rahanjakoa nyt on ote sellainen että työllisyyteen satsataan pysyvien työpaikkojen kautta ja hoidetaan sitten työllisyyttä kuntien ja järjestöjen kautta niillä voimavaroilla joita meillä on

arvoisa puhemies totean vain että tälle vuodelle työllisyysarviot olivat ihan toisenlaiset viime vuonna kun tehtiin budjettia ja ne perustuivat silloin virkamiesten arvioihin siitä miten työllisyys tulee kehittymään tänä vuonna totean vain sen että minä olen tarjonnut tässä semmoista mallia jolla voitaisiin käyttää nykyistä passiivista työttömyysturvaa aktiivisiin toimenpiteisiin miksi hallitus ei ole tarttunut

puhemies hallitusohjelma on rakennettu juuri kaikkien uusien keinojen ja järjestelmien varaan kysyn vaan miksi edellisellä hallituskaudella ei lähdetty uudistamaan työvoimamiljardien käyttöä edustaja rinne te nyt kyllä uskoitte varmaan sitten viime syksynä ihmeeseen joka olisi keväällä tapahtunut niin että työttömyys olisi todella puolittunut kun uskoitte että niillä rahoilla mitä varasitte tälle vuodelle olisi selvitty koko tämä vuosi kun ne kuitenkin loppuivat niin kuin edustaja viitanenkin on moneen kertaan vakuuttanut loppuivat jo osin keväällä ja nyt ovat vähissä tällä hetkellä tosin on siellä vielä muutamia kymmeniä miljoonia ilmeisesti käytettävissä ja tässä tulee nyt

edustaja kankaanniemi ei tainnut olla viime eduskunnassa mutta täällä meitä on paikalla sellaisia jotka olivat ja hyvin muistavat silloisen perussuomalaisten eduskuntaryhmän linjoituksen viime vuonna te lupasitte vielä vaihtoehtobudjetissa lisää rahaa työllisyysmäärärahoihin se oli edustaja lindströmin eduskuntaryhmän puheenjohtaja lindströmin suuri linjaus täällä että tarvitaan lisää työllisyysmäärärahoja nyt kun teillä on valta niin te ette tee tässä asiassa yhtään mitään ja te ette edustaja kankaanniemi tule selviämään tällä koko neljää vuotta niin että te katsotte peruutuspeiliin ja syytätte edeltäjäänne koska teillä on nyt kun katson sitä politiikkaa mitä te teette muun muassa tämän työllisyyslisäbudjetin yhteydessä niin minusta tuntuu että teille on käymässä kuin ennen keskusteluille valtiovarainministeri liikasen kanssa että on kiva mennä tähän porvarihallitukseen perussuomalaisten idealla mutta kun sieltä tullaan takaisin ovat keskustan ja kokoomuksen ideat käytössä

ei nyt katsota vielä liian kauas eteenpäin kun katsotaan tätä hetkeä jolloin jolloin teidän laatimaanne budjettia noudatetaan vielä tänä tänä vuonna ja ja miksi te varasitte aivan riittämättömästi työllisyysmäärärahoja se on kysymys johon minä haluan vastauksen kun kerran sosialidemokraatit ovat huolissaan työllisyydestä ihmisten työn saannista ja esimerkiksi näistä kolmannen sektorin mahdollisuuksista työllistää ihmisiä niin miksi te varasitte niin vähän että se loppui jo keväällä ja ja on tällä hetkellä niin ettei voida esimerkiksi täällä uudellamaalla missä te vaikutatte työllistää ihmisiä

suorastaan vastuutonta alibudjetoida noin voimakkaasti
edustaja viitanen viimeinen vastauspuheenvuoro tähän ja sitten edustaja kankaanniemen vastaus

tuodaan lisätalousarvio jossa paikataan ja otetaan tarvittava määrä näitä rahoja mukaan se on aivan normaalikäytäntöä jos teidän mielestänne edustaja kankaanniemi on niin vastuutonta kun olisimme jälleen toimineet samalla lailla niin kuinka vastuutonta nyt tämän hallituksen politiikka on kun tilanne on käsissä ja te te ette te mitään vaikka teillä tämä valtikka on millaista luulette että on edustaja kankaanniemi työttömän näkökulmasta kuunnella tätä keskustelua mitä arvelette kun teidän ainoa selityksenne työttömälle on että kun demarit eivät lisänneet rahaa silloin aikanaan minulla on kyllä valta mutta kun demarit eivät ja vähän naureskella perään ei kuulkaa naurata sitä työtöntä joka on ilman sitä työllistämispaikkaa ja kun puhutte uudesta otteesta niin kyllä se uusi ote oli myös teidän vaihtoehtobudjetissanne olen sitä nimittäin tutkinut te esititte

viime vuonna näin raskaasti minusta tuntuu että meillä on laki budjetista ja siellä edellytetään että budjetissa on täydellisyysperiaate eli arvioidaan vuodelle tarvittavat määrärahat ja sen mukaan budjetoidaan lisäbudjetilla tehdään pieniä tarkistuksia sen mukaan kuin tarvetta ilmenee ja nyt nyt on on hallitus tehnyt tämän oleellista on jatkoa ajatellen että tämä yli viiden miljardin

tälle lisäbudjetille on ominaista tietty niukkuuden tasapuolisuus työllisyysmenoihin tulee liian vähän rahaa ja maatalouden kriisiytyneille tiloille vielä vähemmän eli yhdeksäntoista miljoonaa euroa ja vaikka sitten tulisi tuon eu rahan kautta vielä toinen mokoma raha on kovin niukka kriisissä olevien ja ja kriisiytymässä olevien tilojen

nuo ongelmat edelleen johtuvat näistä venäjä pakotteista ja olisi tärkeää että maidon ja sianlihan tuotannolle voitaisiin jo tänä vuonna antaa tätä apua sianlihan tuotantohan ei ole vielä saanut yhtään mitään se maksatus on koko ajan lykkääntynyt se pitäisi saada tämän vuoden puolella maksuun ja ensi vuoden puolelle varmaan menevät velkaantumisesta johtuneitten ongelmien hoitamiseen liittyvät päätökset sitten ihan oma lukunsa on tietysti vielä satovahingot jotka tulevat vaatimaan toimenpiteitä mutta mehän emme vieläkään tiedä noitten satovahinkojen lopullista suuruutta ja

arvoisa puhemies jos minäkin aloitan niin kuin edustaja heinäluoma vanhoja muistellen ja sitten lopussa hiukan palataan nykypäivään ensinnäkin kyllähän suurin juttu tässä on että työllisten työllisten rakenteessa pitkäaikaistyöttömien määrä on selvästi lisääntynyt kun ainoastaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen voidaan käyttää palkkatukea niin ei ilmeisesti viime syksynä budjetissa eikä täydentävissä osattu arvioida sitä että pitkäaikaistyöttömien lukumäärä tulee niin merkittävästi kasvamaan ja tämä on se syy toinen tietenkin olisi ollut että työvoimapoliittisilla toimilla olisi puututtu jo varhemmin niihin ihmisiin joidenka työllisyyskaari on on pitenemässä ja heidän työkyvyn ylläpitämisestään olisi alettu kantaa huolta aiemmin jonkin verran tähän asiaan olisi ehkä voitu puuttua mutta siis ongelma on nimenomaan starttiraha ja palkkatuki niihin ei ole ollut varattavissa riittävästi eivätkä työvoimapoliittiset toimet ole olleet sellaisia että olisi riittävän aikaisin lähdetty hakemaan sitä sitä työpaikkaa ja tässä on opittavaa minusta yhteenveto on selvä sekä edellinen hallitus että tämä hallitus eivät ole toimineet tässä asiassa kiitettävästi sitten toiseen hiukan vanhempaan asiaan kun toimin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja täällä käsiteltiin tuulivoima asiaa muistan hyvin kun tätä keskustelua käytiin tuolla toisessa salissa ministeri pekkarinen sitä esitteli oli hiukan toinen maailma öljyn hinta oli hiukan eri kantimissa ja energiapolitiikka näytti hiukan erilaiselta sen tarve ja saatavuuskin silloin kun täällä siitä asiasta äänestettiin niin sekä sosialidemokraatit että myös perussuomalaiset äänestivät äänestivät sen kaltaisen esityksen puolesta jos se olisi tullut voimaan niin tämä tuki tällä hetkellä olisi selvästi suurempi eli tässä asiassa pisteet kuitenkin menevät nyt niin että että silloinen hallitus sanottaisiinko kahdeksan pistettä ja silloinen oppositio neljä miinus tämä tulkoon nyt ainakin viidennen kerran eduskunnan pöytäkirjoihin kirjattua sitten tähän mitenkä me tästä asiasta pääsisimme eteenpäin ja mitenkä sekä työvoimapoliittisilla toimilla talouskasvun vahvistamisella kilpailukyvyllä ja näillä kaikilla yhdessä voitaisiin vaikuttaa siihen että työtilaisuuksia syntyisi enemmän ja työttömyysmäärärahoja jatkossa ei tarvittaisi niin paljon kuin tällä hetkellä se on se iso iso kysymys jossakin vaiheessa täällä totesin että eihän palkka sinällään ole merkittävä vaan tämä meidän systeemi jossa palkkaan liitetään valtavasti muunlaisia toimia kun suomi on kallis maa niin kukaan ei tahdo pystyä ostamaan niitä palveluja ja yhä useampi suomalainen hakee palveluja ei suomesta vaan entistä enemmän virosta käydään huoltamassa autoa käydään parturissa ostetaan erilaisia tarvikkeita ja tämänkaltainen kulutuskäyttäytyminen merkittävästi muuttuu työmies on aina palkkansa ansainnut ja kuulun siihen joukkoon että ei palkkojen alentamisella

paljon enemmän muilla toimilla pystytään lisäämään tuottavuutta itse joskus olen hakannut halkoja päivässä kymmenen mottia jonain päivänä en saa kuin yhden motin samassa ajassa eli se riippuu hiukan vireestä ja sahan ja kirveen terävyydestä jos kirveen lyö kiveen ei ole muuta mahdollisuutta se pitää teroittaa entistä terävämmäksi se on sitä sitä tuottavuutta mutta meidän pitää yhdessä pystyä työskentelemään sen eteen että kykenemme löytämään uusia työtilaisuuksia ja tällä tavalla kestävästi vähentämään jatkossa työllisyysmäärärahoja ei niin että niitä vähennetään per capita vaan että syntyy vastaavasti

arvoisa puhemies herr talman

se että hallitus laiminlyö tämän kasvaneen työllisyysongelman hoitamisen se on myös suurin puute totta kai tässä lisätalousarviossa koska koko lisätalousarvioinstrumentin ideahan on se että reagoidaan muuttuneisiin tilanteisiin siihen mikä on muuttunut hallitusneuvottelujen jälkeen tai budjetin laatimisen jälkeen työllisyysasiassa on oikeastaan kaksi semmoista perussääntöä joilla pääsee perusopinnoissa alkuun ensimmäinen on se että jos me onnistumme lisäämään työllisyysastetta yhdellä prosentilla yhdellä prosentilla niin yhden miljardin euron positiivinen vaikutus julkiseen talouteen toinen perussääntö jonka pitäisi olla mielessä on se että jos ei kolmen kuukauden kuluessa ryhdytä työttömäksi jääneen ihmisen osalta aktiivitoimenpiteisiin ne työttömyysjaksot pitkittyvät ja se on totta kai paitsi inhimillisesti myös talouspoliittisesti epäjärkevää nyt tuntuu siltä että hallitus on on unohtanut nämä molemmat perusnyrkkisäännöt ja tavallaan

ainoa lääke joka on mitään hallituksen mielestä ovat nämä leikkaukset edustaja kalli täällä vetosi työmarkkinajärjestöihin ja ja totesi tavallaan että hallituksella ei tässä nyt ole paljoa roolia hän vetosi työmarkkinajärjestöihin että heidän pitäisi ryhtyä toimiin minulla sattuu olemaan tuossa käsilaukussa erittäin hyvä raimo sailaksen kolumni eilisistä helsingin sanomista ja ja minä vähän lainaan lainaan tätä koska minun mielestäni tämä kertoo hyvin sen että että hallitukselta on kyllä jäänyt huomaamatta että sillä sektorilla tapahtuu hallituksen virhearvioista ja hapuilusta huolimatta edellytykset kustannuskilpailukykyä tuntuvasti kohentaviin ratkaisuihin ovat yllättäen auenneet näkymät kirkastuivat kun sakn hallitus toi pöytään oman esityksensä sak on valmis sopimaan nollakorotuksista hyväksymään periaatteen että vientiteollisuus määrittelee palkankorotusten ylärajan ja lisäksi se on valmis hyväksymään yhteen laskien tuntuvat alennukset työnantajan sairausvakuutusmaksuihin ja niin edelleen sailas jatkaa ellei hallitukselle kelpaa tällainen linjaus pitää kai uskoa että hallituksen tavoitteena tosiaan on sopimusyhteiskunnan murtaminen ja lopuksi

elinkeinoelämän keskusliitto haikailee liittokohtaisia sopimuksia miten ne voisivat olla parempi vaihtoehto kuin keskitetty nollasopimus työrauha ja tuntuva välillisten työvoimakustannusten alennus

edustaja kalli toivon että todella paitsi luette tuon sailaksen kolumnin niin myös katsotte mitä siellä työmarkkinajärjestöissä tapahtuu lopuksi arvoisa puhemies tässä on sellainen tietynlainen paradoksi kun edustaja kalli totesi

että että hallitus ei voi enempää enempää tehdä se paradoksi mikä on niin ilmeinen on se että asia johon hallituksen ei olisi pitänyt puuttua yhteiskuntasopimuksella ja ja pakkopaketilla

turvattomuuden ja ja epävarmuuden lisääminen yhteiskunnassa tässä tilanteessa koska se on myös omiaan lisäämään lisäämään työttömyyttä suomi ei ole kiinnostava investointimaa ja niin edelleen siinä hallitus toimi missä ei olisi pitänyt ja sitten tässä työllisyysasiassa työttömyyden hoitamisessa jossa tänään tässä lisätalousarviossa olisi pitänyt toimia hallitus on erittäin toimeton

kannatan edustaja viitasen tekemää vastalausetta ja ja toivon että hallitus edustajat kankaanniemi ja kalli jatkossa edistäisi sellaista linjaa ja ja yhdyn siihen vetoomukseen minkä edustaja heinäluoma täällä teki että pienetkin lisäykset työllisyysmäärärahoihin helpottaisivat tilannetta eri puolilla suomea nyt

työllisyysmäärärahojen riittävyydestä ja sosialidemokraatit ovat kovasti arvostelleet että sinne olisi enemmän enemmän rahaa pitänyt esittää mutta olen itse kyllä sitä mieltä että työministeri lindström on on toiminut oikein hyvin tässä niiden reunaehtojen puitteissa jotka hallituksella valitettavasti nyt on suomen talous on on hyvin vaikeassa tilanteessa ja määrärahoja on on kovin paljon vaikea esittääkään tässä on kuitenkin nyt esitetty muun muassa aikuiskoulutukseen ammatilliseen lisäkoulutukseen rahaa ja sitten erityisesti julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin kaksikymmentäyksi pilkku kuusi miljoonaa euroa josta osa menee sitten microsoftin irtisanomille henkilöille tämä microsoftin irtisanomille henkilöille

tarkoitettu määrärahahan on on tarkoitus sitten hakea euroopan globalisaatiorahastosta myöhemmin mutta vielä toinen asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota on se että hallituksen esitys numero kolmekymmentäyksihän sisältää ensi vuodelle sitten muutoksia tuloveroasteeseen niin että muun muassa kaksikymmentätuhatta euroa tienaaville kansalaisille ensi vuonna heidän veromuutoksensa on jopa miinus kaksisataakuusikymmentäkaksi euroa se on minun mielestäni erinomainen helpotus helpotus työllisyyteen jatkossa

arvoisa

että syy sille että se ei tee mitään on edellinen hallitus semmoista toritilaisuutta ei ole josta tällä repliikillä selviää että kun me me olemme nyt hallituksessa niin me emme toteuta niitä meidän esityksiämme joita me teimme ennen vaaleja ja syynä on se että edellisellä vaalikaudella oli väärä hallitus tämä logiikka mitä edustaja kankaanniemi tässä tarjoaa koko perussuomalaisten ryhmälle on kyllä sekä perussuomalaisten että koko maan kannalta harhaoppia teillä on nyt edustaja kankaanniemi valta ja teillä on työministeri teillä on mahdollisuus päättää mihin rahoja käytetään olen huomannut että kyllä te sitä jossain määrin käytättekin niin kuin esimerkiksi että autoveroa lasketaan ensi vuonna ja sen jälkeen yhteensä kaksisataa miljoonaa euroa ja samaan aikaan te olette valmiita tekemään päätöksiä joilla kolmentoista pilkku viiden miljoonan euron säästämiseksi suljetaan keskisessä suomessa muun muassa ratayhteydet niin että ihmiset eivät enää pääse käyttämään junaa ja sama koskee myös tätä etelän erittäin tarpeellista raideyhteyttä y junaa joka sekin pannaan nyt naftaliiniin sen takia että te te ette halua sitä kolmeatoista miljoonaa käyttää koska teidän arvovalintanne on että mieluummin lasketaan autoveroa kaksisataa miljoonaa euroa ja kun te olette kysyneet näitä rakentavia ehdotuksia niitä on tullut tässä nyt jo syyskuun aikana enemmän kuin te ilmeisesti ehditte toteuttaa siis on tullut tämä ehdotus että tingittäisiin vähän tästä autoveron laskusta ja tämän henkilöliikenteen suosimisesta ja käytettäisiin se joukkoliikenteen ja vr yhteyksien hyväksi asia joka on erittäin tärkeä maan tasapainoisen aluekehityksen kannalta ja jolla on suuri vaikutus maakuntien elinvoimaan junayhteydet pidetään toiminnassa ei ole nyt monesta miljoonasta kiinni vaan tahdosta ja arvovalinnasta edustaja kankaanniemi haluanpa nähdä miten te tämän junayhteyksien heikentämisen selitätte omassa vaalipiirissänne ja omille kannattajillenne onko sekin rinteen syy valtiovarainministeri rinne on varmaan syyllinen tähän jos teidän aikaisempaa logiikkaanne on noudattaminen samaten ehdotus siitä että jatkettaisiin sillä linjalla jolla edellisen hallituksen aikana pyritään mahdollistamaan työn tekeminen tämän passiivisen rahan jakamisen sijaan erittäin tärkeä uudistus jossa kolmesataa euroa on mahdollisuus ansaita kun saa työpaikan ilman että sitä leikataan pois työttömyysturvasta se on esimerkki pienistä tärkeistä askelista nyt sdpn puheenjohtaja rinne on tehnyt erittäin merkittävän ehdotuksen että muutettaisiin työttömyysturvaa myös aktiiviseen suuntaan se voisi olla tämmöinen työllisyysseteli jonka voisi saada mukaansa ja joka helpottaisi pidempään työttömänä olleiden uuden työpaikan hankintaa siinäkin on teille rakentava ehdotus joka merkitsisi ihmisten työllisyyden paranemisen kautta huomattavasti lisää verotuloja vähemmän syrjäytymisongelmia ja antaisi yrittäjille osaavaa työvoimaa joka siellä malttamattomana odottaa että pääsisi töihin tällaisia käytännön ehdotuksia olisi tarjolla ja nämä kaikki antavat mahdollisuuden sitten toteuttaa näissä ankarissa reunaehdoissa myös työllisyyden hoidon aktiivimäärärahojen nostoa ilman että ne vaarantavat millään tavalla julkisen talouden tasapainoa tänään täällä kärkihankekeskustelussa kuultiin hyvin tärkeitä puheenvuoroja mutta kiinnitän huomiota vain yhteen tärkeään näkökohtaan joka oli edustaja harakan puheenvuorossa esillä ja se koski ulkomaisten luottoluokittajien arvioita suomen taloudesta taloudesta on sekä tilanne nyt että sitten näkymä kasvusta mitä tehdään sen pidemmän ajan kasvun hoitamiseksi jos meillä tällä alueella on esittää sellaisia uudistuksia sellaisia innovaatioita jotka luovat kasvuun uutta toivoa niin meillä on mahdollisuus selvitä myös tässä ajassa työllisyyden hoidon määrärahoista

teillä on nyt valta te olette hallituksessa te voitte toteuttaa tai jättää toteuttamatta omat ehdotuksenne jos te uskotte niihin ehdotuksiin mitä te neljä vuotta täällä olette eduskunnalle kertoneet ihan

setelivihjeistä ja muista minä uskon että ministeri lindström ottaa ne ilolla vastaan ja tutkii selvittää niitä ihmettelen vain miksi ne ideat tulevat nyt eivätkä esimerkiksi vuosi sitten kun teillä oli valta mutta eipähän jatketa sillä kantilla autoveron alennus on on varmaan monelle kun se kohdistuu halvempiin vähäpäästöisiin autoihin suuri asia monelle duunarillekin joka pystyy ehkä ostamaan paremman auton työmatkoihinsa ja ja muutoin niin että ei se ei se nyt ole ihan niin yksiselitteistä ja siitä tulee muuten veroa helposti enemmän kun sitä vähän alennetaan kun taso laskee ja määrä kasvaa tähän työllisyysnäkemykseen yleensä nyt on todella tehtävä ne uudistukset joista on puhetta ollut näin saadaan

puheenvuorosta tässähän tapahtui jo pientä lähestymistä olen huomaavinani että tämmöinen rakentava suhtautuminen alkaa voittaa alaa myös hallituspuolueiden keskuudessa mitä tulee näihin ehdotuksiin niin on kuitenkin syytä sen verran historiaa ensin palauttaa mieleen että että edustaja rinnehän teki tämän ehdotuksensa ollessaan ministeri rinne niin että se oli kyllä viime vuoden puolella tehty ehdotus ja se kuvaa sitä että asioita asioita voidaan tehdä sekä hallituksesta käsin että oppositiosta käsin mutta vielä kerran valta on nyt teillä niin että ei muuta kuin tupenrapinaksi ja hyvät ideat toimintaan sitä kautta työllisyys lähtee kasvuun ja ja tulee myös vähempi tarvetta näihin työllisyysmäärärahojen korjauksiin joihin nyt edelleenkin on on huomattava tarve olemassa

arvoisa puhemies en tiedä etenikö tämä keskustelu jo niin pitkälle että tämä puheenvuoro on tarpeeton mutta kun tässä käytiin keskustelua siitä millä arvioilla näitä työllisyysrahoja mitoitetaan aina kulloisessakin budjetissa niin tokihan se on niin että ne perustuvat aina silloisiin tuoreimpiin työllisyysennusteisiin jotka tekee valtiovarainministeriö ja siellä myös sitten muut laitokset tekevät suomen pankki ja niin edelleen siihen sitten mitoitetaan nämä työllisyysrahat ja katsotaan mitä ikään kuin aktivointiastetta tavoitellaan

se perustuu virkavalmisteluun ja kun katsoo aina sen tavoitetason jonka edellinen hallitus kulloisenakin vuotena asetti niin jos siihen ei päästy niin sitten vuoden aikana siihen reagoitiin lisäbudjetilla joka kerta joka ikinen kerta kun tämmöinen tarve tuli reagoitiin

vaikka me käsittelemme nyt lisätalousarviota ja kun tämä on nyt ensimmäinen hallitus joka näin alimitoitetusti reagoi maailman muutoksiin niin minusta kuvaavaa on myös se että kun katsoo tuota valtion talousarvioesitystä niin meillä on ensimmäistä kertaa hallitus joka on asettanut

vuotiaiden nuorten osalta työttömyyden katkaisemisen tavoitteeksi sen että meillä ei kymmenen prosenttia vaan jatkossa kaksikymmentäviisi prosenttia joka neljäs nuori olisi työttömänä yli kolme kuukautta eli siis hallitus nostaa

arvoisa puhemies me olemme tässä tilanteessa että työttömiä on lähelle neljäsataatuhatta ja jokainen voi paikallaan miettiä miksi ollaan tähän päästy ja tietysti kun me olemme yhtenä hallituspuolueena me olemme tavallaan vastuussa tästä työttömyyden

neljä aikaisempaa vuotta työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä ja ja vuodesta toiseen näiden neljän vuoden aikana työttömyys kaikista tukitoimenpiteistä huolimatta kasvoi ja kasvoi eli ymmärrän kyllä että oppositiolla on valtaa ja ja niin kuuluukin olla että annetaan kritiikkiä mutta eipäs juupas keskustelu ei tuo mitään sellaista tähdellistä asiaa jos ajatellaan vielä että esimerkiksi viime hallitus yhteisöveroja vähensi lähelle tuhat miljoonaa luvattiin dynaamisia vaikutuksia luvattiin investointeja mutta ei tullut kyllä valitettavasti mitään lähelle miljardi meni niin tällaisia on aina ollut ja tulee olemaan virheasioita ja

tällä hetkellä niin kuin viime vuonnakin työttömiä on lähelle neljäsataatuhatta on pitkäaikaistyöttömiä valtava määrä se on nyt lisääntynyt näittenkin kuukausien aikana on nuorisotyöttömyyttä on yli viisikymmentäviisi vuotiaiden työttömyyttä eli tämmöisillä tukitoimenpiteillä me emme saa suomen työllisyyttä koskaan parannettua ne ovat tietysti oiva apu niille jotka niitä tukityöllistymisiä mutta jos me haluamme tämän suomen työllisyystilanteen parantaa niin meidän on ensinnäkin mietittävä mistä saadaan niitä uusia työpaikkoja kun tässä viimeisten kuukausien aikana ja tämän vuoden aikana on valtavasti sanottu irti ihmisiä tuotantoa on laitettu ulkomaille niin minä tietysti yhtenä hallituspuolueen jäsenenä vastuussa mutta pitää saada niitä rakenteellisia uudistuksia pitää saada sellaisia tuotteita ja palveluita ympäri suomea joista me saamme työväkeä sinne yrityksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös sellaista tuotantotoimintaa ja yritystä että voimme viedä myös ulos koska tiedämme että suomi nousee vain työllä ja myös viennillä eli kaiken kaikkiaan minä en erikoisesti pidä siitä että on eipäs juupas jokainen tässä salissa on hän sitten opposition tai hallituksen edustaja tietää tasan tarkkaan mitä vuosien ja vuosikymmenten saatossa on tullut

työttömyyttä ei paranneta haukkumalla tai kiittämällä vaan pitää löytää semmoinen yhteinen määränpää että meidän kotimaamme joskus nousisi tästä surkeasta suosta ja mahdollisimman moni niin nuoret kuin nämä vanhemmat työttömät saisi sen ensimmäisen työpaikan mutta me kestämme tätä kritiikkiä se on paikallansa mutta näillä kritiikkipuheenvuoroilla emme saa ensimmäistäkään työpaikkaa vaan ne lähtevät aivan muualta ja uskon että tämäkin hallitus omalta osaltaan tekee kaiken voitavansa että me voisimme vielä olla joskus kaikki yksimielisiä siitä että jotain on sentään tullut

kaksikymmentä viiva kolmekymmentä miljoonaa ei tosiaan paranneta niin että siinä mielessä opposition huoli on aivan aiheellinen

on totta että varmasti kaikki haluavat sitä että suomessa työllisyys kohenee sosialidemokraatit esittivät viimeksi tänään omia vaihtoehtojaan nimenomaan siihen että että työpaikkoja saataisiin suomeen lisää eli näitten meidän järkihankkeitten kautta minä haluaisin nostaa esille sen kysymyksen joka liittyy tähän kolmanteen lisätalousarvioon kun hallitus ensin leikkaa budjetista määrärahat ja ja sen jälkeen ilmoittaa että tulee uudistuksia tässä työllisyysmäärärahan osalta se tarkoittaa sitä että että noin kolmannes siitä rahasta on laitettu budjettiin joka olisi ely keskusten mukaan sinne tarvittu perusteluna sanotaan se että että koska hallitus uudistaa työttömyysturvaa koska hallitus uudistaa tukityöllistämistä niin sen takia tätä tätä koko rahaa ei sinne laiteta nyt haluttaisiin tietää mikä se uudistus on samoin tehdään nuorisotyöllisyyden osalta leikataan yhteiskuntatakuurahat kuudestakymmenestä miljoonasta neljään miljoonaan ja perusteluna on jälleen se että tätä järjestelmää uudistetaan voitaisiin esimerkiksi suoraan ottaa jo oppia pohjois karjalasta ja pohjois savosta jossa on erittäin hyviä tuloksia nuorisotakuun osalta

tässähän on kysymys nimenomaan siitä että estetään nuorten työttömyyden pitkittyminen sen lisäksi pitää ilman muuta tehdä hakevan nuorisotyön keinoilla sellaisia asioita että nuoret eivät syrjäänny mutta nämä eivät eivät ole toisiaan poissulkevia

arvoisa puhemies kun tässä nyt ovat sosialidemokraatit ja koko oppositio kahdessa eri lisäbudjettivaiheessa vaatineet lisää rahaa työllisyyteen siinä tiedossa että työllisyysmäärärahat ovat loppuneet jo ja että tarve on suuri niin emme voi ehkä enää kuvitella että kysymys on tietämättömyydestä vaan kyllä tämä on ihan tarkoituksellista että niitten on tarkoituskin loppua kesken hallitus seuraa kaikenlaisia vertailutilastoja eussa kilpailukyvyn ja muun suhteen mutta harvemmin mainitsee tämän faktan että työttömyys kasvaa suomessa tällä hetkellä nopeiten koko eussa tämä tarkoittaa sitä että ensi vuonna on olemassa selkeä vaara siitä että kymmenen prosenttia ylittyy ja tämä on eräänlainen haamuraja kaksinumeroinen työttömyysprosentti olen tässä aikaisemminkin muistuttanut siitä mitä tapahtui yhdeksänkymmentä luvulla kun vuonna yhdeksänkymmentäyksi työttömyys ylitti sen kymmenen prosenttia se palasi takaisin yksinumeroiseen lukuun vasta seitsemän pilkku viisi vuotta myöhemmin vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän kesällä

kiihkeimpiä kasvun kausia nokia vetoisesti eli työttömyydestä tulee talouskasvulle vakava riippa ja se ehkäisee varmasti monia niitä talouskasvun tavoitteita joita hallitus aivan oikeutetusti tavoittelee samaan aikaan meitä vaanii lisääntyvän alijäämän pelko tuossa aikaisemmin yritin pääministeriltä tivata millä nämä niin sanotut kärkihankkeet on tarkoitus rahoittaa ja varoitin siitä että se uhkaa lisätä suomen alijäämää yli miljardilla jo entuudestaan ottaen huomioon ne monet pontevat ja isänmaalliset puheenvuorot jotka on käytetty alijäämän vastustamiseksi on syytä havaita että hallituksen toimet kasvattavat alijäämää tarkoituksellisesti jos ajatellaan esimerkiksi sitä palkka alea jota hallitus tavoittelee niin siitä palkkasummasta menetetään mahdollisesti jopa miljardi euroa

kiitos sen paljon parjatun edellisen hallituksen toimien nyt alle sen kolme prosenttia ja sitten vastaavasti nyt hallitus tekee kaikkensa sen eteen että alijäämä kasvaisi tämä on nyt syytä todeta tässä ääneen koska tähän asiaan tullaan vielä palaamaan ehkä tässä sitten ollaan siinä tilanteessa että kun se peloteltu eu komissio sitten jälleen jälleen kolkuttaa ovella niin se meidän lisääntyvä ja tahallaan lisätty alijäämä johtaa leikkaamisen pakkoon se johtaa sosiaalietuuksien leikkaamiseen eläkeläisiltä ja ja kaikilta tarvitsevilta mutta samaan aikaan tullaan tässäkin salissa näkemään sitä retoriikkaa että työttömyys on näitten työttömien omaa syytä ja tullaan puuttumaan siihen ja hallitus selvästikin antaa merkkejä siitä millä tavoin pyrkii heikentämään työttömyysturvaa millä tavalla se pyrkii heikentämään myöskin työehtoja sillä tavalla että palkkatyötä pitää ottaa vastaan nykyisiä ehtoja huomattavasti heikoimmin eväin

puhemies ensinnäkin ilmoitan että missään tapauksessa minä en katso että työttömyys olisi työttömien omaa syytä kyllä meillä ovat rakenteet tämä kansainvälinen tilanne euron kriisi ja monet muut tekijät johtaneet siihen että että talous ei kasva ja kun talous ei kasva ennen sanottiin että pitäisi kasvaa neljä prosenttia vuosittain niin silloin työllisyys pysyisi tasassa ei pahenisi mutta kun ollaan huomattavasti sen alle oltu pitkän aikaa niin työttömyys on kasvanut ensi vuoden talousarviossa on viisisataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa tälle pitkälle momentille osoitettu varoja viime vuoden tilinpäätöksen mukaan siitä käytettiin viisisataaneljä miljoonaa eli on kymmenen prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna ensi vuoden budjetissa ei voi väittää että hallitus olisi leikannut ja leikannut ja leikannut niin kuin sosialidemokraatit täällä väittävät

edustaja kankaanniemelle minä en sanonut että te käyttäisitte tällaista retoriikkaa mutta ennakoin vain sitä että tässä salissa tullaan käyttämään tätä retoriikkaa että työttömissä on itsessään se vika ja että tämä perustelee sen että työttömyysturvan ja sitten toisaalta työllistymisten ehtoja pitää ratkaisevasti heikentää tämä tullaan vielä näkemään olen todella kiitollinen siitä jos voitte tässä antaa lupauksen

haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen asiaan minkä edustaja harakka otti tuossa omassa puheenvuorossaan esille eli siihen että kun työttömyys pitkittyy niin silloinkin kun työvoiman tarve kasvaa työttömyys pysyy korkealla tasolla se johtuu juuri siitä että ei ole ollut näitä aktivointitoimenpiteitä joilla työttömän taidot ja koulutus on voitu pitää sillä tasolla että hän voi ottaa sitten työtä vastaan näistä virheistä joita on tehty tai on päästetty tilanne erittäin huonoksi pitää ottaa oppia ja ymmärtää se että tässä tilanteessa kun meillä tämä ikärakenne on se mikä on jo nykyisellään tämä

kuin mikä vielä oli yhdeksänkymmentä luvulla sen takia nyt pitää ottaa todella vakavasti se että työttömyyden pitkittyminen estetään niin aivan erityisesti nuorilla kuin kaikilla muillakin että meillä on sitten sellaista työvoimaa joka on on mahdollinen ottamaan työpaikkoja vastaan kun saamme taloutta nousuun tässä yhteydessä on on sanottava myöskin että se keskustelu mitä kotouttamisesta käytiin tuossa alkuiltapäivästä on myöskin erittäin tärkeä ymmärtää tätä näkökantaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa

että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen yhdeksännestä asiasta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies kyseessä on luonnonsuojelu ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen tällä esityksellä ehdotetaan tarkistettavaksi tosiaan luonnonsuojeluympäristörikoksia koskevia rangaistussäännöksiä ensinnäkin esityksessä ehdotetaan että rikoslakiin lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös luonnonsuojelurikos voitaisiin arvioida törkeäksi jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta enintään neljä vuotta nykyisin luonnonsuojelurikokselle ei ole säädetty törkeää tekomuotoa ja ja enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta esityksen toinen keskeinen ehdotus koskee törkeää ympäristön turmelemista sitä koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tarkoituksena on korostaa rikoksen luonnetta talousrikoksena esityksen tarpeesta vallitsee laaja yhteisymmärrys esitykseen suhtauduttiin lausuntopalautteessa erittäin myönteisesti kaikki lausujat pitivät uudistusta yleisesti kannatettavana tarpeellisena tai perusteltuna

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään talousvaliokuntaan ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattaviisitoista pidettyssä täysistunnossa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon